toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmeneskolmas kymmenettä kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on katja taimela jari myllykosken kannattamana ehdottanut että

lakiehdotukset hylätään

lähetekeskusteluun varataan enintään neljäkymmentäviisi minuuttia mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan
viidenteen asiakohtaan

ministeri tiilikainen

arvoisa puhemies lakiesitys biopolttoaineitten jakeluvelvoitteesta on keskeinen osa meidän ilmastopolitiikkamme toimeenpanoa se on linjattu jo hallitusneuvotteluissa vahvistettu ilmasto ja energiastrategiassa ja se on myös keskeinen osa päästökaupan ulkopuolella tapahtuvien päästövähennystoimien täytäntöönpanoa jotka on puolestaan kuvattu keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa

nyt jatketaan sitä linjaa mikä suomessa omaksuttiin jo ennen vuotta kaksituhattakymmenen kun eun päästövähennystavoitteita koskien vuotta kaksituhattakaksikymmentä pantiin täytäntöön suomessa lähdettiin siitä että biopolttoaineita käytetään kaksinkertaisesti verrattuna eu tasoon tästä päätöksestä on seurannut se että suomessa tämä toimiala on kehittynyt voimakkaasti meillä on maailman kärkitoimijayrityksiä tällä saralla ja nyt hallituksen esitys jatkaa tätä kun eu tasolla kesäkuussa sovittiin että euroopan unioni tähtää neljäntoista prosentin uusiutuvien polttoaineitten osuuteen liikenteessä suomen hallitus esittää kolmenkymmenen prosentin sekoiteosuuden saavuttamista jo vuonna

ja samalla sitten tietysti vuonna kaksituhattakolmekymmentä tuo sekoitevelvoite tiukkenee vuosittain nykyisen velvoitteen päättymisen jälkeen lähtien vuodesta kaksikymmentäyksi eteenpäin ja asteittain saavutetaan sitten tuo kolmenkymmenen prosentin taso esitys on omiaan antamaan kaivattua investointivarmuutta niille yrityksille joilla on kykyä tuottaa tämänkaltaisia polttoaineita ja sen takia on tarpeen että nyt tiedetään tuo aikataulu ja nuo tarvittavien polttoaineitten määrät kunakin vuonna tämä markkinahan on kansainvälinen ja suomessakin käytännössä markkinoilla oleviin polttoaineisiin on biokomponentteja joskus sekoitettu huomattavasti enemmänkin kuin velvoite on edellyttänyt ja sitten joskus taas tämän velvoitteen mukaisesti riippuen maailmanmarkkinatilanteesta ja varmasti vastaavaa liikuntaa tullaan näkemään jatkossakin sen takia tähän on sisään rakennettu joustoelementti että jos joinain vuosina sekoitetaan enemmän kuin tarvitaan niin sitä voidaan sitten käyttää nuo jakeluvelvoiteyhtiöt voivat lukea hyväkseen seuraavina vuosina tämänkaltaisena ajallisena joustona uutena elementtinä tuodaan sekoitevelvoite myös lämmityspolttoaineisiin ja työkoneitten polttoaineisiin huomattavasti lievempänä kymmenen prosentin tasoa tavoitellen tuossa kaksituhattakaksikymmentäseitsemän näin ulkomuistista myös jousto liikenteen jakeluvelvoitteen ja työkoneitten ja lämmityspolttoöljyn jakeluvelvoitteen välillä on olemassa tämä jakeluvelvoite polttoöljypuolelle on tärkeä osa sen takia että silloin myös öljylämmitystaloudet ne taloudet joissa polttoöljyä käytetään öljykattilat pyörivät pystyvät tämän sekoitevelvoitteen kautta omia päästöjään vähentämään valtiohan on linjannut että valtion kiinteistöissä jo vuoden kaksituhattakaksikymmentäviisi loppuun mennessä polttoöljyn käyttö päättyy tämä on osa ilmastosuunnitelmaa arvoisa puhemies tämänkaltaisilla asioilla ja sitten konkreettisesti vähennetään nopeaan tahtiin liikenteen päästöjä paljon on suomessakin keskusteltu siitä että kun sähköinen liikenne on mahdollisesti vielä vähäpäästöisempää mikäli sähkö on tuotettu uusiutuvalla energialla niin miksi näin vahvasti biopolttoaineisiin vastaus on yksinkertainen meillä on liki kolme miljoonaa autoa liikenteessä käytössä ja näitten olemassa olevien autojen päästövähennyksiksi ainoa keino on se että ne saavat tuolla pumpulla käydessään vähäpäästöistä polttoainetta tankattua tämä ei millään tavalla sodi sitä vastaan että samanaikaisesti hallitus edistää voimakkaasti sähköisen liikenteen vauhtiin lähtöä meillä on hankintatuki meillä on infran rakentamisen tukea olemassa ja tavoitellaan sitä kahdensadanviidenkymmenentuhannen sähköauton osuutta ylikin saa mennä sähköautoilun edistämisessä tietysti läpimurto tapahtuu silloin kun nuo autot ovat kuluttajalle suunnilleen samanhintaisia kuin polttomoottoriautot ja se riippuu tietenkin teknologian kehityksestä näillä eväillä ripeään tahtiin vähennetään tieliikenteen päästöjä tämä on toimenpidekokonaisuus missä on sitten muita osioita joita liikenne ja viestintäministeriö on ansiokkaasti valmistellut

puhemies kiitos ministeri tiilikaiselle hyvästä esittelystä ja siitä että olette näitä ympäristöasioita myös liikenteen osalta pitäneet esillä tämä sekoitevelvoite on sellainen asia joka suomessa sen suhteen ja on varmasti hyvä että sitä asiaa viedään eteenpäin kannattaa

suosia kotimaista teollisuutta kotimaisia työpaikkoja ja vientimahdollisuuksiakin mahdollisesti sähköautoilusta mainitsitte ja siinä todellakin tuntuu että on hieman pullonkaulaa

toisaalta olisi halua hankkia sähköauto mutta ei oikein uskalleta hankkia koska niitä pistokkeita ehkä ei ole niin paljon kuin toivotaan ja sitten tietysti on tämä hintakysymys talousarviossa osoitetaan pieni raha pistokkeiden rakentamiseen taloyhtiölle tai avustamiseen siinä mitä pitäisitte tärkeimpänä otetaan pari kolme tärkeintä kohtaa millä saataisiin sähköautoilua oikein nopeasti eteenpäin ainakin

puheenjohtaja hallituksen esityksen tarkoitus on varmasti hyvä mutta jos ajatellaan että globaalisti puolentoista asteen lämpenemiseltä ilmastonmuutoksessa pitää välttyä niin eihän tietysti riitä että vuonna kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän olisi kolmekymmentä prosenttia liikenteen polttoaineista biopolttoainetta ja seitsemänkymmentä prosenttia yhä fossiilista polttoainetta kyllä kai tavoitteena täytyy olla se että fossiilisten polttoaineitten käytöstä luovutaan ja tiedämme että kestävästi tuotettua biopolttonestettä ei riitä koko liikenteeseen etulyöntiasemassa täytyy olla silloin puhutaan autoliikenteen sähköistymisestä ja myös biokaasun käytön lisäämisestä vihreiden kanta on ollut se että biopolttonesteitä tarvitaan mutta niitä tarvitaan ensisijaisesti niihin käyttömuotoihin joissa vaihtoehtoja ei ole ja silloin puhutaan raskaasta liikenteestä myös laivaliikenteestä ja lentoliikenteestä haluaisinkin haluaisinkin kuulla ministerin kannan siitä miten biopolttonesteet tulevat riittämään näihin jos koko liikenteen sekoitevelvoitetta nostetaan

arvoisa rouva puhemies koko maailma on siirtymässä kohti sähköistä liikennettä kovaa vauhtia siihen ministerikin viittasi ja tavallaan kysymys kuuluu onko meillä tässä riittävästi tavoitetta tai intoa mennä siihen suuntaan vai keskitymmekö me enemmän sekoittelemaan dieseliin biopolttoaineita tavoitehan hallituksellakin on kova kokonaan hiilineutraali liikenne ja ymmärrän että tämä sekoittaminen on tämmöinen väliajan päästövähennystavoite koska meillä on vielä niin iso määrä polttomoottoreita tämä on minusta iso kysymys toinen on sitten se että lämmityksessä ja työkoneissa pitäisi kyllä siirtyä kokonaan muihin energialähteisiin talojen lämmityksessä lämpöpumppuihin maalämpöön

arvoisa rouva puhemies kiitokset ministerille asian esittelystä hallituksen asettama tavoite sekoitevelvoitteesta kolmekymmentä prosenttia on varsin haastava herääkin kysymys siitä mikä on ministerin näkemys

millä muodoin tai mistä raaka aineista nämä nämä

kaiken kaikkiaan tullaan saamaan koska niin lämmitys liikenne kuin työkoneetkin vaativat suuret määrät polttonesteitä ja silloin silloin on keskeistä mistä mistä nämä kaikki raaka aineet tulevat ja kuinka paljon tarvitaan yhteiskunnassa lisäinvestointeja uusien tuotantolaitosten kehittämiseen myös merkittävä sähköautojen määrän lisääntyminen on iso iso asia ja ylipäätään näissä äsken mainituissakin kohteissa me tarvitsemme yhä enempi sähköä ovatko meidän nykyiset sähköntuotantojärjestelmät sitten riittäviä ja

ärade talman polttomoottorihan on polttomoottori vaikka sen kasvisöljyssä paistaisi eli eli oleellisempaa kuin se mitä poltetaan olisi se että poltettaisiin mahdollisimman vähän niin että mahdollisimman nopeasti päästäisiin sähköiseen liikenteeseen jo tänään pohjoismaihin tuodaan huomattava osa maailman biopolttoaineista ja ja resurssit ovat aika rajalliset kysyisin ministeriltä miten olette arvioinut resurssien riittävyyden mikäli ei radikaalisti lasketa polttoaineen kulutusta jos vaikka tällaista kolmenkymmenen prosentin velvoitetta sovellettaisiin koko eurooppaan minkälaisia määriä se silloin tarkoittaa kysyisin vielä biopolttoaineissahan on eroja niitten ilmastovaikutus on huomattavasti erilainen riippuen siitä mistä ne tehdään ja ja miten ne ne tehdään onko teillä pohdintaa siitä olisiko tällaiset asiat kannattanut ottaa tässä myös

rouva puhemies ministeri on varmaan perehtynyt siihen keskusteluun jota jota käydään biopolttoaineista ja jossa on kohdistunut aika paljon kritiikkiä niitten ekologisiin kokonaisvaikutuksiin minkälaista valtiontukea arvelette jatkossa koko tämän sektorin tarvitsevan ja voitteko kuvata oman näkemyksenne siitä siitä miten ekologisesti tervettä nykyinen biopolttoainetuotanto on

puhemies ensinnäkin vuonna kaksituhattaseitsemän suomessa bio osuus oli nolla silloin suomi päätti ottaa ihan ennakkoluulottoman aivan ylivoimaisen pitkän askelen me teimme edistyksellisemmän päätöksen kuin yksikään toinen euroopan unionin maa meillä

on täyttymässä juuri tällä hetkellä on euroopan suurin miksi näin tehtiin no siitä syystä että tämä on ylivoimaisesti nopein tapa puhdistaa liikenteen

prosenttia vuonna kaksituhattakolmekymmentä rekisteröitävistä autoista on sähköautoja se käytännössä tarkoittaa että vuonna kaksituhattakolmekymmentä saksan koko autokannasta vasta viisitoista viiva kaksikymmentä prosenttia on sähköautoja tätä kautta päästään paljon nopeammin eteenpäin mitä tulee vielä tähän raaka aineeseen ja sen riittävyyteen kun esimerkiksi professori ollikainen on puhunut vähän niin kuin kyseenalaisella tavalla tästä niin minä olen ymmärtänyt ja tänä aamuna vielä varmistanut sen ettei hän tarkoita niitä residuaaleja kun puu tuodaan jalostuspaikalle ja siitä tulee näitä sivuvirtoja puruja kuoria kaikkea muuta kyllä niiden käyttö biopolttoaineiksi on perusteltua ja nyt tämä määrä minkä hallitus asettaa tarkoittaa että noin kahdeksansataatuhatta

arvoisa puhemies tämä esityshän tietysti on osittainen ratkaisu siihen että voidaan tukea ei se kaikkea ratkaise hallituksen esitys on varsin hyvin valmisteltu ja se on sopusoinnussa sen energia ja kanssa joka täällä eduskunnassakin on käsitelty ja ja aika suurella enemmistöllä hyväksytty kuitenkin eduskuntakin kiinnitti huomiota siihen että asteittain on aika haastava ja ennen kaikkea siihen mitä kustannuksia teollisuudelle ja kuluttajille tulee sen seurauksena niitä selvityksiähän tässä on jonkin verran tehty mutta varmaan lisää tarvitaan tämä liikenteen sähköistäminen on todella tärkeä asia ja on totta että tietysti sähköautojen tulo varmaan vaatii vielä paljon ennen kuin siitä tulee merkittävä tekijä mutta sitä varten meidän pitää liikennerakennetta sähköistää runkopuuta ei pidä käyttää polttoon vaan jalostusastetta nostaa ja bioenergiaa hakea ennen kaikkea jätteistä ja sivuvirroista kiertotalouden merkitys globaalisti tulee olemaan suurempi kuin biotalouden merkitys ja meidän pitäisi myös energiapolitiikassa kiertotalouden merkitystä tulla enempi korostamaan lopuksi haluaisin sanoa sen että hiljakkoin tuli uutinen että akkukemikaalitehdas perustetaan harjavaltaan ja se merkkaa sitä että meillä akkuteollisuudessakin on paljon hyvää tulevaisuutta

sekoitevelvoitteen kasvattaminen on tärkeää paitsi fossiilisista polttoaineista luopumisessa myöskin biotalouden biotalouden potentiaalin kasvattamisessa aivan niin kuin ministeri täällä totesi on äärimmäisen tärkeätä myöskin antaa näille investoinneille tiettyä varmuutta eu politiikassa näitten biopolttoaineitten kohdalla on se ongelma että osa maista on investoinut vahvasti ensimmäisen sukupolven biopolttoaineisiin ja sitten meillä on toisen ja kolmannen ja täytyy sanoa että joittenkin maitten poliittiset linjaukset muun muassa näitten kerrointen määrittelyssä lähtevät enemmänkin siitä että heidän teollisuutensa on investoinut ensimmäiseen sukupolveen ja siellä eivät paljon paina ilmastotavoitteet eikä muukaan vaan lähinnä se että halutaan sitä omaa teollisuutta olla näillä poliittisilla linjauksilla tukemassa ja tämä on tietysti valitettavaa

kuinka ympäristöystävällistä ja ilmastoystävällistä se on

arvoisa puhemies minusta tämä hallituksen esitys on välttämätön laki ja perustelen sitä kahdella asialla ensinnäkin me olemme osittain kansainvälisen autoteollisuuden armoilla suomalaiset ostavat niitä autoja mitä maailmanlaajuinen autoteollisuus tuottaa ja siksi emme voi yksin vaikuttaa siihen kuinka nopeasti ja kuinka paljon markkinoille tulee sen hintaisia sähköautoja että niitä voidaan hankkia toiseksi sähköautothan eivät suomessa kovin nopeasti yleisty ellei markkinoille tule edullisia malleja ja semmoisia malleja joilla pystytään täällä meidän pitkien etäisyyksien maassa ajamaan ja itse asiassa ei vielä silloinkaan vaikka niitä tulisi koska me tiedämme suomalaisen autokannan iän kovinkaan usealla suomalaisella ole varaa ostaa uutta autoa sen takia tämä vie valitettavasti pitkän aikaa ja tarvitaan tämmöisiä välivaiheen ratkaisuja kuten täällä on hyvin perusteltu sitä vain tässä lopussa haluan ihmetellä että sähkölämmitys taloissa näyttää tuhoavan maailman mutta sähköautot pelastavan maailman ja tämän vuoksi kyllä yhdyn tähän edustaja essayahn ajatukseen että se ratkaisee millä sähkö tuotetaan

arvoisa rouva puhemies varapuhemies pekkarisen innoittamana haluan palauttaa keskusteluun myös sen mitä biosekoitteita meillä on meillä on selluteollisuudessa mäntyöljy josta on toimitusministeriön kautta tullin lausuma siitä että se on jätettä ja tähdettä ja sen jalostaminen männän päällä poltettavaksi on taloudellisesti kannattavaa mikä on täysin järjetöntä tuettuna korkeampijalosteisena raaka aineena se toimii kansantaloudellisesti huomattavasti paremmin kysyisinkin ministeriltä minkälainen näkymä teillä on siitä mitä eu tulee päättämään tämän kaksinkertaisen laskennan suhteen nimenomaan mäntyöljyn osalta

hieman kummastelen näitä hyvinkin epärealistisia lausuntoja mitä erityisesti vasemmisto opposition suunnalta on osittain tähän asiaan tullut ensin minua suuresti ilahdutti kun edustaja wallin esitti hyvin järkevän ajatuksen siitä että käytäisiin muuttamaan bensiinikäyttöisiä autoja käymään alkoholilla pienikustannuksellisella muutoksella se voisi toimia sillä voisi moni vähävarainen saada autonsa ympäristöystävällisemmäksi mutta joillekin ei mikään riitä sitten tulee sekä vihreistä että vasemmistoliitosta kannanotto että pitäisi siirtyä sähköautoihin en ymmärrä ettekö te ole missään kosketuksessa todellisuuden kanssa luuletteko että suomessa talousvaikeuksiensa kanssa painivat ihmiset pystyvät ostamaan uusia kymmenien tuhansien eurojen sähköautoja tuosta noin vaan oletteko ajatelleet näiden sähköautojen valmistamisen ympäristövaikutuksia niiden akkujen valmistamisen ympäristövaikutuksia miten ajattelitte ladata autot kun mielestänne sähköä ei kerran millään saa tuottaa sähköä ei siellä seinässä ole ellei sitä sähköä joku sinne seinään ensin laita

arvoisa puhemies jatkan tuosta edellisestä puheenvuorosta sähköauto on niin energiatehokas että kyllä siihen täytyy panostaa enempi tarvitaan latausverkostoa ja ja tarvitaan myös auto ja ajoneuvoveron poistoa ohjaamaan sähköautoiluun mutta onhan tämä nyt käsillä oleva biopolttoainesekoitelaki kohtuuttoman pitkälle menevä esitys ottaen huomioon että meidän täytyy päästä jo kaksituhattakolmekymmentä mennessä eroon fossiilisesta polttoaineesta öljystä joten tämä sekoitevelvoite ei aja tässä määrin siihen suuntaan ja jos puhutaan raaka aineista niin esimerkiksi palmuöljy tai liialliset metsänhakkuut eivät ole ekologista eikä ilmastoystävällistä arvoisa puhemies haluaisin kysyä vielä biokaasuautoilun biokaasuautoilun edistämisestä se on jokaisen kuluttajan kannalta edullisesti tavoiteltavissa oleva ekologinen vaihtoehto ja tukee myös suomen maaseutua ja sen kannattavuutta mitä hallitus tekee biokaasuautoilun edistämiseksi

puhemies linjauksemme että biopolttoaineita käytetään suomessa esimerkillisen ja kunnianhimoisen paljon verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin on erinomainen liikenteen päästöt ovat suomessa yksi suurimmista uhkista ilmastolle joten tällä hallituksen esityksellä vähennetään rutkasti liikenteen päästöjä arvoisa puhemies edustaja kiuru toi tuossa aiemmin esille sähköautoilun edistämisen

ihmiset ovat nykyään yhä enemmän kiinnostuneet ja hankkineetkin sähköpyöriä pyöräilyllä sähköllä tai varsinkin ilman vaikutettaisiin myös kansanterveyteen miten hallitus tukee pyöräilyä täällä edustaja ihalainen jo mainitsikin että meillä olisi raaka aineitakin niihin sähköakkuihin ihan kotimaista tuotantoa olemassa

puhemies on hyvä muistaa tässä bioenergiakeskustelussa yleensä se että suomalaisella puulla on totta kai miljoonia käyttömuotoja ja se että meillä on myös sellaista puuta tuolla metsissämme joka ei kelpaa prosessiteollisuuden raaka aineeksi juuri millään miksi emme sitä vaikka biopohjaisten öljyjen ja erilaisten bensiinin lisäaineiden valmistamiseen sehän on eräänlaista tyhmyyttä että jätämme mahdollisuuden käyttämättä vaikka sen luonto meille suo käytetään hyväksi tämä prosessi jolla metsässä puuta syntyy suomessa yhä kiihtyvällä vauhdilla

ole mitään tolkkua siinä että me rupeamme vaikka nyt sähköautoihin valtavasti panostamaan koska se auto minkä te omistatte arvoisat edustajat tai kuka tahansa suomalainen olkoon se vaikka vähän vanhempikin se on aivan oikea linja että sekoitetaan polttoaineeseen biojaetta mahdollisimman paljon brasiliassa ajetaan tänä päivänä sellaisilla autoilla jotka käyttävät puhdasta etanolia erittäin hyvä idea ja toimii kuulemma erittäin hyvin ja uskon että se toimisi myös suomessa kannattaa mennä järkevästi kaasu pohjassa ajo päin seinää ei paljon kannata
otetaan tässä vaiheessa neljä vastauspuheenvuoroa ja sitten ministerin vastaus ministerin aikataulusyistä

arvoisa puhemies kolmenkymmenen prosentin osuuden saavuttaminen esityksen mukaan on haastavaa mutta onko toisia vaihtoehtoja ajatellaanpa sitä että norjassa viime kuussa sähköautojen tai hybridiautojen osuus oli puolet myydyistä autoista meillä suomessa on erinomainen työkalu tähän asiaan nimittäin tämä meidän ajoneuvo ja autoverotus jolla voitaisiin nopeammassa tahdissa pystyä muuttamaan edullisemmaksi

nimenomaan sähkö taikka sitten hybridiautojen hankkiminen tällä hetkellä tietysti ongelmana on saatavuus niitten toimitusajat ovat pitkiä ja meille ei niitä saada kuin puolen vuoden päästä tai myöhemminkin mutta mennessä niin se kahdensadanviidenkymmenentuhannen auton kumulatiivinen määrä olisi kyllä hyvinkin paljon nopeammin saavutettavissa ja onko tämä mahdollista

arvoisa puhemies tämäkin lakiesitys osoittaa sen että sipilän hallitus ei vain puhu vaan tekee ja tekee kunnianhimoisia tavoitteita ja vastaa näihin tuleviin haasteisiin täällä vihreitten puolelta on korostettu tätä sähköauton merkitystä mutta joudun palaamaan nyt vanhaan aiheeseen

voidaan hoitaa siinä on se kysymys se on tuhannen taalan kysymys tätä vanhaa sanontaa käyttäen eli sekin vähän harmittaa että kun hallitus tekee hyviä esityksiä niin tuntuu että mikään ei riitä nyt on väärä vuosiluku eli kyllä olisi hedelmällisintä keskustella siitä että meillä suomessa on tällä hetkellä hyvin laaja yhteinen ymmärrys siihen että vähennämme päästöjä ja panostamme biotalouteen joka tuo myöskin valtavan paljon työpaikkoja maakuntiin mikä on hyvä asia tässä tilanteessa jossa työtä ei ole miltään osin liikaa
arvoisa rouva puhemies sähköautoista on

etsitty tulevaisuuden ympäristövoittajaa todellisuudessa sähköautot ovat ekologisia varmasti käytössä joiltain osin mutta niiden valmistus on kaukana siitä joidenkin arvioiden mukaan mennään reilusti yli sadantuhannen kilometrin ennen kuin sähköautoissa päästään edes samoihin päästöihin kuin dieselautoissa joissa on uusiutuvaa energiaa tankissa siinä mielessä jos me sähköistämme kaikki maantiet näillä sähköautoilla ei se välttämättä tuo niitä päästöjä takaisin kovinkaan lyhyessä ajassa tuskin vuosikymmenissäkään välttämättä mutta yksi asia mitä haluan ministeriltä kysyä on biopolttoaineiden käytön edistäminen esimerkiksi neste oilin osalta he ovat jo vuosia kuten ministeri tietää tehneet erittäin hyvää lentopetrolia näistä kierrätetyistä materiaaleista mutta markkinoille pääsy ei vain onnistu koska se on liian kallista miten me voimme tavallaan ehkäistä tällaista hyvin paljon ilmastoa saastuttavaa lentoliikennepolitiikkaa että me saisimme sinne semmoisia

arvoisa puhemies tietysti on hyvä muistaa sähköntuotannosta puhuttaessa että sähköä voidaan tuottaa hyvin monilla eri vaihtoehdoilla jotka ovat puhdasta teknologiaa uusiutuvan energian teknologioita verrattuna siihen millä tavalla voidaan tuottaa fossiilisia polttoaineita joissa vaihtoehtoja on huomattavasti paljon vähemmän biopolttoaineita kestävästi tuotettuja sellaisia tarvitaan meidän näkemyksemme on ollut että ne kannattaisi säästää pääosin sellaisiin liikennemuotoihin joissa muita käyttövoimavaihtoehtoja ei juurikaan ole kuten raskas liikenne kansainvälinen energiajärjestö ieahan muuten julkisti tällä viikolla tiistaina suosituksensa suomen energiapolitiikasta ja kyllä sielläkin bioenergian kestävyys nostettiin esille ja todettiin että bioenergian lähteitä tulisi laajentaa nykyisestä pääosin metsäpohjaisesta biomassasta muuallekin mutta kyllä tosiasia on että jos päästövähennyksiin halutaan päästä niin henkilöliikennettä tulee sähköistää ja biokaasun käyttöä tulee edistää huomattavasti hallituksen tavoitteita voimakkaammin biokaasussahan muuten metaani joka myös on kasvihuonekaasu vapautuisi ilmakehään muutoinkin sen eloperäisen aineksen hajoamisessa ellei sitä biokaasulaitoksessa oteta talteen se on ikään kuin hiilineutraalia tai kasvihuonekaasuneutraalia siltä osin mutta ilmakehä ei erota sitä tuleeko hiilidioksidi fossiilisesta vai vaikkapa metsäperäisestä lähteestä ilmastovaikutus
ja sitten ministeri kolme minuuttia riittääkö vähän saa liukua
arvoisa puhemies kiitoksia erittäin ansiokkaista puheenvuoroista edustajille puutun aihe kerrallaan muutamiin useitten esille nostamiin kysymyksiin otetaan kustannukset ensiksi koska totta kai meidän täytyy pitää huoli siitä että ihmisillä on varaa tästä polttoaineitten on että sitten kun se on täydessä laajuudessaan käytössä se nostaa polttoaineitten hintaa pumpulla alle kymmenen senttiä per litra jos katsotaan kuinka paljon fossiilisen polttoaineen hinta on viimeisen vuoden aikana vaihdellut niin vaihteluväli pumpulla on yli viisitoista senttiä eli siitä saa ottaa suhteutusta siihen kuinka merkittävä kustannusmuutos tämä on lämmityspolttoöljyn osalta mihin tässä myös kiinnitettiin huomiota senttimääräinen korotuspaine on jonkin verran pienempi puhutaan ehkä mieluummin viidestä sentistä kuin kymmenestä sentistä joten se kahdentuhannen litran vuosikulutuksella tuo tuommoisen kahdeksankymmentä viiva sata euroa kuluja öljylämmittäjälle meillähän itse asiassa kesällä korotettiin korjausavustusten tulorajoja jotta esimerkiksi pienituloisilla eläkeläisillä on mahdollisuus tehdä näitä remontteja ja vanha öljykattila korvata sitten vaikkapa maalämpöratkaisuilla kestävyyteen kiinnitti moni edustaja täällä huomiota tällä hetkellä itse asiassa edustaja pekkarinen ansiokkaasti totesi sen volyymin mikä meillä on sekoitevelvoite edellyttää suomessa noin kahdeksansadantuhannen tonnin biopolttoainemäärää sehän riippuu tietysti siitä kuinka paljon meillä liikennettä kaiken kaikkiaan on ja mikä on sähkön osuus nykyinen tuotanto on jo aika lähellä tätä eli kun nykyiseen tuotantoon lisätään ne pari tiedossa olevaa suunnitelmaa niin periaatteessa meillä on jo tämä tuotantopotentiaali olemassa tällä hetkellähän suomesta tietysti viedään muille markkinoille biopolttoaineita eli kaikki ei päädy suomen suomen markkinoille mutta suomessa myytävistä ja tuotettavista biopolttoaineista valtaosa perustuu juuri jätteisiin ja tähteisiin näin on nesteen osalta sekä liikenteeseen että mahdollisesti lentoliikenteeseen tuotettavien aineitten kohdalla sitten tässä nousi tämä mäntyöljykysymys mäntyöljy on kemianteollisuudessa myös muuhun käytettävä raaka aine mutta toisaalta sen tuotantomäärät maailmanlaajuisesti sitä selluteollisuuden sivutuotteena syntyy vielä niin paljon että

tähän vastakkainasetteluun sähkö vai biopolttoaine molemmat tarvitaan mutta niitä pystytään erilaisilla aikajänteillä ottamaan käyttöön ja tämä edustaja wallinin toteamus siitä ja myös biokaasuautoilun puolesta täällä puhuttiin että suhteellisen edullisesti pystytään polttomoottoriauto siirtämään joko etanolille tai biokaasulle niin tätähän valtio tukee tukemalla muutossarjojen

kestävyyskriteerit täyttyvät ja mikä on päästövähenemä lähdetään siitä että nämä kaikki ovat eun uusiutuvan energian direktiivin kestävyysvaatimusten mukaisia aineita mitä suomessa käytetään ja se edellyttää tällä hetkellä vähintään kuudenkymmenen prosentin päästövähenemää verrattuna fossiilisiin jatkossa vähintään kuudenkymmenenviiden prosentin eli nämä ovat todellakin vain sellaisista aineista tehtyjä jotka aidosti vähentävät hiilidioksidipäästöjä tuo iean maaraportti muuten mikä julkistettiin eilen harvoin on saanut sellaista suitsutusta energiapolitiikasta kuin mitä tämä kansainvälinen raportti meistä kaiken kaikkiaan kertoo ja jos mietitään bioenergiaa niin ehkä kuvaavaa on se että yhdessä iean pääjohtaja fatih birolin kanssa pari viikkoa sitten kirjoitimme kansainvälisiin julkaisuihin nimenomaan bioenergian merkityksestä

kaikkein tärkeintä varmasti on nyt miettiä sitä suurta tavoitetta joka meillä on hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä siten kuin vajaat kaksi viikkoa sitten ipccn raportti meiltä edellytti ja myöskin tätä kysymystä on sitä taustaa vasten vasten katsottava sekoitevelvollisuus on hyvä siirtymäkauden ratkaisu mutta on tarpeen miettiä kuinka pitkä tuo siirtymäkausi on on meillä on oltava näkymä myös siihen että

on pääosin sähköistetty ja todellakin sitten biopolttoaine jätetty

raskaaseen liikenteeseen ja lentoliikenteeseen meidän on myös pidettävä huoli luonnon monimuotoisuudesta ja siitä että metsien hiilensitomiskyky säilyy myös nyt tässä välivaiheessa

arvoisa rouva puhemies minusta suomessa on ollut innovatiivisuutta ja meillä on jo nyt valmiit konseptit ja varmaan tämä uusi sekoitevelvoite tuo lisää työpaikkoja joita me tämä on poikkeuksellisen tärkeä asia myöskin työllistämisen näkökulmasta se että nyt tämä liikennesekoitusvelvoite on kolmekymmentä prosenttia mutta työkoneille ja lämmityspolttoöljylle pienempi varmasti on hyvin perusteltu näkökulma tässähän taannoin tuli tämä euroopan unionin biostrategiaselvitys ja siinä kannustetaan voimakkaasti rakentamaan lisää biolaitoksia eli eli kyllä tämä euroopan unionissakin on huomioitu suomessa on päästy hyvin liikkeelle bio jalostamojen rakentamisessa mutta lisää tarvitaan ihan selkeästi kun olen biokaasun käytön lisäämisen kannalla itsekin nostan sen onko hallituksessa mietitty voisiko käyttövoimaveron puolella tulla vastaan tässä biokaasussa kuitenkin tämä

biopolttoaineet ovat hyvä keino vähentää liikenteen kasvihuonepäästöjä mutta biopolttoaineet ja hybridit ovat varmasti vain välivaihe kohti sähköistä liikennettä esimerkiksi volvohan on tehnyt jo päätöksen että kaksituhattayhdeksäntoista heidän kaikki autonsa ovat sähköjä tai hybridejä ja he lopettavat samaan aikaan bensa ja dieselautojen kehittämisen meillä on tässä biopolttoainepuolella edelläkävijä neste joka on tehnyt hyvää hyvää työtä mutta pitää muistaa se että biopolttoaineet voivat hävitä sähköistymiselle piankin piankin on arvioitu että noin viiden vuoden sisällä sähköautot ovat jo samanhintaisia

nimenomaan on vanha autokanta ja sen uudistumista on edistettävä ja kyllä tässä autoverokysymys nousee aina keskeisesti esille meillä tällä hetkellä suomeen tuodaan sellaisia autoja jotka vain pahentavat meidän tilannetta ja toimenpiteitä tarvitaan nopeasti

arvoisa puhemies jos meillä johonkin ei ihmisinä ja kansakuntina ole varaa niin siihen että maapallon lämpötila nousee yli puolitoista astetta sen taloudelliset ja inhimilliset kustannukset tulevat olemaan valtaisat suomi on sitoutunut pariisin ilmastosopimukseen ja tämän sopimuksen osana tavoitteet ovat siinä että meidän ilmastopolitiikkamme on kunnianhimoista ja lämpeneminen saadaan pysäytettyä puoleentoista asteeseen ja tämän sisällä

liikenteen päästöjen vähentäminen on merkittävä kysymys on selvää että polttomoottoreilla henkilöliikenteessä ei ole tulevaisuutta vaan tulevaisuus on nimenomaan sähköisessä liikenteessä sitten taas raskaan liikenteen puolella varmasti biopolttoaineilla on sijaa ja niitä pitää entisestään kehittää olisin kysynyt ministeriltä mitä suunnitelmia on liikenteen päästöjen kokonaisuuden vähentämiseksi ja

kun katsotaan vähän pidemmälle tulevaisuuteen niin liikenteen sähköistyminen on se suunta mihin varmasti ollaan menossa kuitenkin tarvitaan paljon keinoja kaikki mahdolliset keinot ja tämä on yksi keino muiden joukossa jolla nykyisellä autokannalla saadaan jo päästöjä vähennettyä ja se on ehdottoman tärkeää sillä on epärealistista ajatella että kaikki saman tien olisivat valmiita ja pystyisivät vaihtamaan uuteen autoon vaikka sähköautot tulisivatkin polttomoottoriautoja halvemmaksi joten esimerkiksi se että nyt tällä hetkellä hallitus on panostanut sähköautojen hankintatukeen on tärkeää se ei todellakaan kuitenkaan riitä tarvitaan myös muita kannustimia biokaasun konversiotuki sen sijaan on sellainen asia jolla varmasti voitaisiin muuttaa nykyistä autokantaa nopeastikin päästöttömäksi ja toivoisinkin että tämä tapa yleistyisi uskoisin että tässä on myös paljon sellaista että tietämystä voisi olla lisää sillä kovinkaan paljon puhetta tästä asiasta ei ole ollut

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys sekoitevelvoitteiden nostamisesta on mielestäni ainoa realistinen vaihtoehto tässä tilanteessa kun meidän pitää nopeasti tehdä jotakin ja sellaista missä me kaikki voimme olla tasavertaisesti mukana meillä on eri ikäisiä eri tyyppisiä autoja jokaisella läheisellä perheellä ja tämä

tämä on sellaista järkevää kohtuullista ilmastopolitiikkaa millä millä pitää edetä täällä on kovasti puhuttu sähköautoista ja ja silloin pitää puhua myös akkuteollisuudesta ja kaivannaisteollisuudesta jos nämä kaikki ovat myönteisiä asioita niin kuin nyt harjavallan teollisuusasia on niin totta kai silloin me voimme sähköistystä viedä eteenpäin mutta ei ole kovin realistista miettiä että meillä kymmenessä vuodessa koko autokanta pystytään sähköistämään niin kuin täällä on annettu ymmärtää

paikalla niin olisin esittänyt hänelle ensinnäkin kiitoksen siitä että jälleen kerran on näissä ympäristö ja energia asioissa otettu askel eteenpäin mutta sitten olisin myös esittänyt kysymyksen mikä on seuraava askel odotamme todella mielenkiinnolla mitä tässä tehdään seuraavaksi nimittäin suomenmaa kasvaa joka puolella täynnä vihreä maa meillä on maa täynnä metsiä pellot ovat vihreät kaikkialla on vihreää kuten tiedetään niin vain vihreä sitoo hiiltä ja kun maassa oleva vihreä sitoo hiiltä niin sen takiahan on todella tärkeä asia että tämä vihreys saadaan myöskin käytettyä niin että saadaan jatkossakin jatkossakin enempi sitovaa sitovaa vihreää aikaiseksi olisinkin kysynyt myöskin millä tavalla tätä vihreää on tarkoitus käyttää hyväksi niin että saadaan uutta kasvutilaa aikaiseksi sillä tavalla että kaikki vihreä ei sitten

arvoisa rouva puhemies keski euroopassa puhutaan energiaköyhyydestä ja eläkeköyhyydestä saattaa olla että joku päivä nämäkin keskustelunaiheet suomessa nousevat voimakkaammin esille sillä tunnetusti eläkeläiset kärsivät asumiskustannusten noususta ja terveydenhuollon kustannusten noususta kun meillä kivihiili kielletään ja turve kielletään ja ja sitten meillä pyritään biopolttoaineita lisäämään näihin polttoaineisiin niin kyllä samalla varmaan joudutaan veropolitiikkaa arvioimaan jotta lasku ei tule olemaan liian iso lämmityksen ja polttoaineiden kautta minusta tämä tämä kuuluu sitten kokonaispalettiin me pohdimme näitä sähköautoja ja jokainen täällä tuntuu olevan sitä mieltä että ne yleistyvät muualla kylläkin kuin suomessa ja olen kyllä edustaja heinosen kanssa samaa mieltä siitä että emme kyllä voi silmiä ummistaa tässä salissa siltä että suomi on vanhojen autojen hautausmaa meidän oman veropolitiikkamme takia arvio tällä hetkellä on että vanhoja autoja tulee yli

kolmaskymmenes kahdeksatta kaksituhattaseitsemäntoista parlamentaarinen liikennetyöryhmä teki esityksen päästöjen puolittamiseksi ja yksi vaihtoehto oli tämä sekoitevelvoitteen nostaminen eli me olemme yksimielisesti sen takia tämä hallituksen esitys on hyvä se toteuttaa tätä parlamentaarisen työryhmän tekemää esitystä täällä ovat eestilä ja myllykoski jotka kuuluivat tähän parlamentaariseen työryhmään mutta sitten mitä tulee sähköautoilun lisäämiseen niin minä katsoin fingridin sivuilta mikä sähköverkkotilanne tällä hetkellä suomessa on meidän kulutus on yli kymmenentuhatta megawattia ja siitä tuodaan kaksituhattaneljäsataaneljäkymmentäkolme megawattia eli kahden ydinvoimalan verran tuodaan tällä hetkellä sähköä suomeen eduskunnan pitää siinä mielessä olla vastuullinen että kun se päättää lisätä sähkön käyttöä esimerkiksi liikenteessä niin meidän pitää myöskin kansallisesti pystyä tuottamaan lisää sähköä sen takia ydinvoimaratkaisut

arvoisa puhemies edustaja marin edellä totesi että meillä ei ole varaa siihen että ilmasto lämpenee astetta varmasti näin onkin mutta näyttää kyllä siltä että vaikka me tekisimme mitä niin näin tulee tapahtumaan toinen kysymys on se että erityisesti arktisilla alueilla ilmaston lämpeneminen tulee olemaan vielä voimakkaampaa tämä tarkoittaa sitä että jos me aiomme liikennettä voimakkaasti sähköistää niin kuin meidän pitää jotta me pyrimme rajoittamaan tätä ilmaston lämpenemistä niin meidän pitää hyväksyä paitsi se mitä edustaja wallin täällä erittäin hyvin äsken totesi niin myös se että me sallimme myös niissä rajoissa että meidän luontoa ei sotketa eikä vesiä pilata suomeen niitä kaivoksia jotka tuottavat akkuteknologiaan välttämättömiä mineraaleja toinen juttu on tämä iso veroremontti jota täällä on edustaja eestilä nostanut myös esille se on välttämätön koska polttonesteistä kertyvät verot romahtavat jos sähköautoistetaan ja jos me haluamme uusien autojen ostoa kiihdyttää niin meidän ajoneuvoverotustakin pitää muuttaa eli tämä tulee olemaan varmasti tulevien vuosien iso muutos joka meillä tulee tapahtumaan ja se on välttämätön

arvoisa rouva puhemies on pakko yhtyä tuohon edustaja wallinin käyttämään puheenvuoroon että kun me puhumme täällä sähköistymisestä niin samaan aikaan meidän pitäisi käydä keskustelua siitä kuinka paljon sähköistyminen liikenteessä tuo lisää sähkön tarvetta puheenparsissa pitäisi olla vastapainona se millä se kaikki sähkö tuotetaan liikenteen totta kai ei tarvitse olla osaltaan sillä lailla vaateliasta sähköntuotantoon

ei tarvitse olla ympärivuorokautista vaan me voimme tuottaa sähköä uusiutuvilla muodoilla latausteknologian ja akkuteollisuuden myötä mutta joka tapauksessa meidän tulee pohtia sitä kuinka ei kannata sulkea silmiä mutta erityisesti olen kyllä mielissäni satakuntalaisittain satakuntalaisittain että meille harjavaltaan on tulossa akkukemikaaleja valmistava

arvoisa rouva puhemies kun me pohdimme täällä sitä miten saadaan sähköntuotanto riittämään autoiluun ja liikenteeseen kun muitakin kohteita on niin paljon niin tämä kysymys on oleellinen mutta käytännössä tilanne tällä hetkellä on se että me tuhlaamme sähköä sellaisiin asioihin ei ole lainkaan tarpeellista tai välttämätöntä meillä on tällä hetkellä suomessa esimerkiksi seitsemänsataatuhatta sähkölämmitteistä omakotitaloa seitsemänsataatuhatta ja suuri osa näistä talonomistajista haluaisi vaihtaa johonkin ympäristöystävällisempään vaihtoehtoon

arvoisa rouva puhemies täällä minusta ovat keskustelussa turhanpäiten jotkut yksittäiset edustajat tehneet kummallista vastakkainasettelua sekoitevelvoitteen ja liikenteen sähköistämisen välillä täällä on kokoomuksesta vasemmistoliittoon ja keskustasta vihreisiin tuotu esille se että tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän siirtymistä sähköautoihin tarvitaan entistä enemmän raideliikennettä joka toimii sähköllä mutta tämä ei tapahdu hetkessä emme me voi ajatella että meidän

samalla kun huolehditaan tästä sekoitevelvoitteesta entistä kunnianhimoisemmin edetään kohti sähköistettyä liikennettä toinen kysymys on tietenkin se että kun kun ei vain suomi vaan koko maailma siirtyy kohti sähköistettyä liikennettä niin sitten meidän pitää miettiä sitä kun sähköä tietyllä alueella kulutetaan enemmän miten me voimme vähentää sähkönkulutusta toisilla alueilla edelleen meillä sähköä kulutetaan aivan turhanpäiten ei ole niin että tässä olisi kysymys siitä että kaikki sähkö joka nyt kulutetaan pitää kuluttaa jatkossakin samoihin asioihin vaan pitää toimia järkevämmin nämä ovat isoja kysymyksiä sen vuoksi että

tavoitteeseen että ei yli puoltatoista astetta lämpenisi erityisesti pohjoisilla alueilla se lämpeneminen on paljon se lohdullinen asiahan kuitenkin on että jos teemme kaikkemme niin meillä on vielä olemassa mahdollisuus ja on tulevaisuutta arvoisa rouva puhemies silloin tulee kysymys ei vain liikenteestä vaan lämmityksestä siitä miten me pystymme ympäristöystävällisemmin ilmastoystävällisemmin lämmittämään jälleen kerran tullaan siihen että täällä mainituilla pienituloisilla vähävaraisilla ihmisillä ei välttämättä ole mahdollisuutta tehdä sitä investointia suoraan jos sitä ei tueta erilaisilla muodoilla tämä on aivan oleellista kun otetaan askelia eteenpäin arvoisa rouva puhemies haluan nostaa esille vielä yhden asian joka minusta on aivan oleellinen nyt tässä kysymyksessä se on se että tässä hallituksen esityksessäkin todetaan että

mikäli biopolttoaineita tehdään metsäpohjaisista raaka aineista voi esityksellä olla ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta kielteisiä vaikutuksia sitähän ei tietenkään voi missään tapauksessa hyväksyä ja sen takia tämän lain yhteydessä pitäisikin säätää myös nestemäisen biopolttoaineen kestävyyskriteerit biopolttoaineen tuotanto ei saa heikentää ilmastotavoitteiden saavuttamista eikä luonnon monimuotoisuutta se tarkoittaa ainakin sitä että tankissa ei pidä käyttää metsää tämä on minusta tärkeä tärkeä huomio kun puhutaan

arvoisa rouva puhemies esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki biopolttoöljyn käytön edistämisestä kevyen polttoöljyn jakelijoille säädetään uusi velvoite jonka mukaan osa lämmitykseen työkoneisiin ja kiinteästi asennettuihin moottoreihin tarkoitetusta kevyestä polttoöljystä olisi vuodesta kaksituhattakaksikymmentäyksi alkaen korvattava biopolttoöljyllä

useissa puheissa todenneet on selvää että jakeluvelvoite nostaa jonkin verran polttoainekustannuksia suora hintamuutos polttoainesekoitteessa ole kovin suuri verojen jälkeen vielä vuonna kaksituhattakolmekymmentä tuloluokittain tarkasteltuna kotitalouksilla kustannukset nousevat nolla pilkku nolla yhdeksän prosentista nolla pilkku seitsemääntoista prosenttiin tulojen kasvaessa jos tarkastellaan pelkästään autoilevia kotitalouksia vaikutus on enimmillään nolla pilkku viisi prosenttia alimmassa tuloluokassa tämä tietenkin tuplaten mikäli taloudessa on kaksi ajoneuvoa joilla työmatkat joutuu kulkemaan kun vertaillaan maaseudulla ja kaupungeissa sijaitsevia kotitalouksia keskenään havaitaan että polttoaineiden hintojen nousu aiheuttaa suurimman kustannusten nousun eli nolla pilkku kaksikymmentäyksi prosenttia harvaan asutulla maaseudulla oleville kotitalouksille esityksen mukaan maataloudessa suurimmat vaikutukset jakeluvelvoitteen työkoneita koskevista muutoksista kohdistuvat viljan viljelyyn jossa kustannukset nousevat yhteensä noin nolla pilkku viisi prosenttia vuonna kaksituhattakolmekymmentä keskimääräisen hintaennusteen mukaisissa tuloksissa eli jälleen maaseudulla maanviljelijät maksavat elämästään ja tekemästään työstä enemmän

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskusteluun varataan enintään neljäkymmentäviisi minuuttia mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan kuudenteen

arvoisa puhemies jos aivan kolmekymmentä sekuntia edelliseen aiheeseen edustaja arhinmäen puheenvuoro oli hyvä mutta täytyy muistuttaa että meillä on voimassa

mitkä edellyttävät vähintään kuudenkymmenenviiden prosentin päästövähenemää eli kyllä kestävyys turvataan biopolttoainepuolella mutta nyt arvoisa puhemies meillä on käsittelyssä laki joka päättää kivihiilen käytön suomessa energian tuotannossa noin vuodesta yhdeksänkymmentäviisi lähtien suomessa on käyty sitä keskustelua että kivihiilen käytöstä pitäisi luopua tai se pitäisi lopettaa tai se pitäisi kieltää nyt meillä on käsillä hallituksen esitys joka tekee kaikista näistä puheista totta kivihiilen käyttö loppuu suomessa ensimmäinen viidettä kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän mikäli eduskunta tämän esityksen siunaa kun nyt hiilen keskustelua käyty toiset ovat olleet sitä mieltä että aikataulua pitäisi nopeuttaa meillähän on hallituksen päätös siitä että niille kaupungeille ja yhtiöille jotka luopuvat hiilen käytöstä vuoden kaksikymmentäviisi loppuun mennessä tätä päätöstä helpotetaan sillä tavoin että

hallitus on luvannut tukea korvaaviin investointeihin se tapahtuisi energiatukien kautta ja puolet tästä tuesta olisi kohdennettu yhdistettyyn sähkön ja lämmön tuotantoon puolet muille tekniikoille joilla korvaavia investointeja tehdään juuri tämä korvaavien investointien tarve on itse asiassa avain miksi tällaista hiilikieltoa nyt lainsäädäntöön tuodaan nimittäin nyt tällä kiellolla pannaan se takaraja että kaikki toimijat tietävät mihin mennessä hiililaitoksia on oltava valmiina kun on kyse suurista investoinneista isoista laitoksista niitten suunnittelu ottaa aikaa niitten luvitus ottaa aikaa ja niitten rakentaminen ottaa aikaa sen takia on tarpeen panna tuo perälauta nyt toimijoiden on aika ryhtyä toteuttamaan hiilestä luopumista tässä on myös se suuri ero turpeeseen jonkun verran keskustelussa on esitetty myös että miksi ei sitten turvettakin pitäisi kieltää että turpeeseen kohdistuu päästökaupan ohjaus ja se kohdistuu sillä tavalla että kun turvetta käytetään samoissa laitoksissa joissa palaa metsähake niin joka vuosi tai joka kuukausi tai lähestulkoon joka päivä voidaan säätää sitä suhdetta kuinka paljon pannaan uusiutuvaa päästötöntä metsähaketta ja kuinka paljon turvetta näin ollen päästökaupan ohjaus vaikuttaa suoraan olevien voimaloitten ajoon korvaavia investointeja ei välttämättä tarvita koska päästökauppa on ensisijainen ohjauskeino tässä on se iso ero verrattuna kivihiileen keskusteluissa on otettu esiin myös huoltovarmuusnäkökulmat totta kai poikkeusoloja varten tässä lainsäädännössä on omat pykälänsä millä varmistetaan sitten yhteiskunnan häiriötön toiminta

toimitusvarmuus erilaisissa ongelmatilanteissa

arvoisa puhemies eipä tässä ole paljon muuta sanottavaa toivon että eduskunta käsittelee tämän rivakasti ja saadaan tuo vuosikymmeniä käyty keskustelu päätökseen tämä on ehkä suurin yksittäinen energia ja ilmastopoliittinen päätös kivihiiltä käytetään edelleen suomessa runsaasti vaikka sen osuus on alle kymmenen prosenttia niin kaukolämmön tuotannossa kivihiilen osuus on noin neljännes eli ei ole mistään vähäpätöisestä asiasta kyse vaan erittäin suuresta päätöksestä ja tietysti tähän samaan aihepiiriin liittyvät nuo ensi vuotta koskevat veroesitykset joissa hiilen verotusta tiukennetaan kaasun hieman höllennetään ja turpeen verotusta jonkin verran tiukennetaan kaikilla näillä lakiesityksillä veromuutosesityksillä joita tänä päivänä tässä on käsitelty tähdätään siihen että suomessa siirrytään mahdollisimman ripeästi pois fossiilisten polttoaineitten käytöstä uusiutuvaan puhtaaseen energiaan
sitten muutama hetki debattia

arvoisa rouva puhemies mitä tulee kivihiilen vähentämiseen siinä haluamme antaa kaiken tukemme ja sparrauksemme hallitukselle tämä on hieno tavoite varmasti tämä tulee olemaan osittain kivulias matka mutta päämäärä on ehdottoman tärkeä ja selkeä ja kuten sanoin haluamme antaa kaiken tukemme tässä kysymyksessä ja jopa nopeuttaa käsittelyä mitä sen sijaan tulee päätöksiin turpeesta niin kannattaa muistaa se että turpeen haitallisuutta ei voi pestä pois päästökauppapäätöksillä eikä poliittisilla päätöksillä vaan ja ymmärrys sen haitallisuudesta ovat aina biologiaa tiedettä ja sitä ei voi pestä pois millään yhteisillä sopimuksilla turpeen osalta olisimme toivoneet vahvasti sitä että hallitus olisi voinut tiukentaa verokäytäntöjä nythän hieman sitä tiukennetaan mutta edelleenkin lopputulema on pienempi kuin tämän hallituskauden alkaessa

arvoisa puhemies tässä esityksessä on erityisen huolestuttavaa ja ongelmallista sen vaikutus huoltovarmuuden toteutumiseen sekä talvikauden kaukolämmöntuotannon varmistaminen että sähkön toimitusvarmuus tehoreservissä perustuvat tällä hetkellä kivihiilen hyvään varastointimahdollisuuteen ja käytettävyyteen kiinteän polttoaineen voimalaitoksissa

arvoisa rouva puhemies tärkeä päätös ja historiallinen päätös tätä pitää tukea että suomessa luovutaan hiilen käytöstä siitä pitää kaikkialla maailmassa luopua samaan aikaan tietysti herää kysymys olisiko mahdollista vielä nostaa kunnianhimon tasoa itse toimin myös helsingin kaupungissa kuntapolitiikassa niin kuin ympäristöministeri ja kyllähän helsinki on yksi pahimpia hiilen käyttäjiä nimenomaan kaukolämmityksessä ja sen vuoksi kun tämä kuitenkin kirpaisee omaa kaupunkiani uskallan nostaa kysymyksen siitä pitäisikö valiokuntakäsittelyssä vielä arvioida tarkasti sitä että kivihiili kiellettäisiin aikaisemmin kaksituhattakaksikymmentäviisi sitä on esittänyt muun muassa sitra ei vain vasemmistoliitto vaan sitra sitra sitra omassa lausunnossaan toteaa että kivihiilen energiakäytön kiellon aikaistaminen vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi johtaisi noin kahdensadan miljoonan euron taloudellisiin kokonaisvaikutuksiin neljätoista viiva kaksikymmentäviisi miljoonaa

arvoisa puhemies myös sosiaalidemokraatit luonnollisesti tukevat tätä esitystä että pääsemme hiilestä eroon tässä joutuu palaamaan tuohon edelliseen keskusteluun siinä mielin että että meillä täytyy olla myös muita mahdollisuuksia korvata hiiltä kuin biopohjaiset polttoaineet joista tuossa keskustelimme ja joiden riittävyydestä ja ja muista haasteista keskustelimme yksi tärkeä asia on energiatehokkuuden nostaminen me emme koskaan kykene tuottamaan puhtaasti niin paljon energiaa että voisimme sitä koko ajan lisätä kysymys on siitä miten käytämme osaamisemme energiatehokkuuteen ja aitoihin uusiin uudistuviin

puhemies kiitos ministerille ja ministeriölle ja meidän hallitukselle että tulee hienoja esityksiä tänä tänä päivänä tuo tämä hiilineutraalisuuteen pyrkiminen eli hiilestä luopuminen tämä on myös hallituksen vahvaa ilmastopolitiikkaa tässä on kaksikymmentäyhdeksän tulee varmaan aika nopeasti meille kymmenen vuoden päästä todellakin näitten laitosten alasajo siihen mennessä ja jos tätä pystytään vielä nopeuttamaan niin hyvä niin ehkä huolenaiheeni liittyy liittyy

on vähän tullut uumoilua että sähköntuotantoa ei jatkettaisi enää kaukolämmön ohessa tälläkin hetkellä chp laitosten sähköntuotanto on meillä aika alhaista ja sanotaan isoissa kaupungeissa tarvitaan varautumista oikeastaan siihen millä tavalla me

arvoisa puhemies silloin kun on kiitoksen aika silloin kiitetään tämä on hyvä esitys ja sosiaalidemokraatit tukevat hiilestä luopumista ja tätä kunnianhimoista tavoitetta sdp on sitoutunut siihen että suomi on hiilineutraali vuonna

tämä on erittäin kunnianhimoinen tavoite ja kaikki keinot tarvitaan käyttöön jotta tähän voidaan yltää ja tämä tavoite saavuttaa me tarvitsemme polun hiilestä luopumiseen mutta me tarvitsemme myös polun muista fossiilisista energioista luopumiseen ja meidän mielestämme tätä pitää katsoa kokonaisuutena ja aivan kuten edustaja myller tässä nosti esiin niin kyse ei ei ole vain näistä energiamuodoista vaan kyse on ennen muuta myös siitä miten säästetään energiaa miten käytetään energiaa mahdollisimman tehokkaasti me tarvitsemme kokonaisen systeemin muutoksen niin energiapuoleen kuin sitten liikenteen puoleen josta äsken puhuimme

arvoisa puhemies energiapolitiikka ilmastopolitiikka polttoainepolitiikka ja ihmisten maksukyky pitää samalla kertaa käsitellä arvoisa ministeri ette äsken ollut paikalla kysyin siitä kun me tiedämme että keski euroopassa keskustellaan energiaköyhyydestä ja ja ihmisillä ei kerta kaikkiaan ole varaa enää kohonneita energialaskuja maksaa tässäkin salissa tänä päivänä on käyty keskustelua ja ja kyllä minun täytyy esimerkiksi nostaa vihreät jotka sanovat ei kivihiilelle ei turpeelle ei lisähakkuille se alkaa olla mahdotonta markkinoilta poistuu polttoaineita emmekä me tiedä mikä puun saatavuus tulee tulevaisuudessa olemaan ja kuinka korkealle jalostusasteelle me pääsemme kansantalouden positiivisen kehityksen kannalta

edustaja karimäki ja sen jälkeen puhujalistalle
arvoisa puhemies tämä on erittäin tärkeä ja kannatettava esitys kiitos ministeri tiilikaiselle kivihiilen poltosta on on luovuttava pikimmiten toivoisin myös samalla rohkeutta aikatauluun turpeen poltosta luopumiseen sekin aiheuttaa ilmastopäästöjä mutta myös muita ekologisia ongelmia edustaja eestilälle totean että että emme kiellä täysin puun polttoa vaan ylimitoitetut hakkuut eivät ole järkeviä tässä tilanteessa haluaisin kysyä ministeriltä kuitenkin arviota kun puhuitte huoltovarmuudesta ja tässä kuitenkin olisi jatkossa sallittu varmuuspolttoaineena ja varmuusvarastoissa kivihiili voiko tämä kuitenkin olla jonkinlainen porsaanreikä että kivihiiltä kuitenkin tuprutettaisiin vai onko varmistettu se että varastojen koko on mahdollisimman pieni ja oikeastaan haluaisin kysyä myös onko teillä suunnitelmia koksin korvaamiseksi jollakin

arvoisa rouva puhemies ipccn tuoreen raportin mukaan lämpötilan nousu on saatava pysähtymään yhteen pilkku viiteen asteeseen verrattuna esiteolliseen aikaan tavoite ja haaste on todella suuri mutta hyvä asia on se että meillä on kuitenkin vielä mahdollisuutta ja tulevaisuutta jos me ryhdymme toimiin vasemmistoliitto kannattaakin kivihiilen energiakäytöstä luopumista ja on hienoa että tämä asia on täällä tänään käsittelyssä tavallaan suuri keskustelu syntyi tästä ipccn raportista niin olisi toivonut että täällä olisi ollut paikalla edes yksi televisiokamera ja kaksi toimittajaa tätä keskustelua käymässä kun ministerikin ihan merkittävällä tavalla on tätä ollut alustamassa ei saa unohtaa sitä ipccn raporttia parissa viikossa

huomioitava myös se että suomi luopuu kivihiilestä myös maan rajojen ulkopuolella ilmastohan on yhteinen se että suomi luopuu ei yksin auta vaan tarvitaan toimia muuallakin ja jos ajatellaan suomen valtion enemmistöosuudella omistamaa fortumia niin se on käyttänyt caruna kaupoista valitettavista caruna kaupoista saamiaan pääomia uniperin hankkimiseen ja sehän on yksi euroopan rajuimmin kivihiilen käyttöön nojaavia yrityksiä herättäisin kysymyksen myös siitä mikä on suomalaisten omistamien yritysten vastuu meidän yhteisestä ilmastosta suomen rajojen ulkopuolella arvoisa rouva puhemies mistä on sitten korvaamaan kivihiilen käyttöä samaa keskustelua tässä käytiin jo jossain määrin kun käsiteltiin edellistä kohtaa eli

polttoaineen sekoittamista tärkein ja paras keino ilmastonmuutoksen torjumisessa ympäristön suojelemisessa ympäristön monimuotoisuudesta huolehtimisessa on energiansäästö ilmaston ympäristön kannalta parasta energiaa on se energia jota ei käytetä ollenkaan älykkäitä ratkaisuja sähkö ja lämpöjärjestelmiin on jo olemassa ne täytyy ottaa nyt nopeasti käyttöön samalla kun luovumme kivihiilestä vappuna kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän meidän toivomuksemme mukaan jo aikaisemmin poistuvaa hiilikapasiteettia tämän hallituksen esityksen mukaan arvioidaan korvattavan suurimmaksi osaksi biomassalla haluan edelleen todeta että hiilidioksidipäästöjä pitää niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä vähentää ja sen vuoksi on vaarallista jos hiili ainoastaan korvautuu turpeella koska sen päästöt ilmaston kannalta ovat jopa hiiltä suuremmat esimerkiksi sitra ympäristö ja kansalaisjärjestöt ja helsingin kaupunki joka nyt on pahimpia tällä hetkellä edellyttävät kiellon ulottamista myös turpeeseen niin että ei tehdä vain ratkaisua jossa kielletään hiili vaan ratkaisu jossa kielletään kielletään myös turpeen polttaminen tämän minä voin sanoa helsinkiläisenä mutta ehkä kansanedustajana sanon että jos nyt otettaisiin kuitenkin tässä ainakin se lähtökohta että sen jälkeen kun kivihiilen energiapoltto on kielletty luvun alussa siirrytään kiellon ulottamiseen turpeeseen jos ei yhtäaikaisesti mikä tietysti olisi hienointa ensimmäinen ja nopea askel on se että turpeen verotukea pitää pitää pienentää jo ensi vuonna ja ympäristöministerihän viittasikin siihen että siinä tehtiin pieniä ratkaisuja toivoisin näkeväni vielä isompia nyt me olemme ilmastonmuutoksen hillinnän edessä tilanteessa jossa yhtä yhtä voimalan kattilaa ei voi vain korvata toisella nyt täytyy etsiä kaikki keinot energiansäästöön energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energiaratkaisuihin

arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki hiilen energiakäytön kieltämisestä esityksen mukaan hiilen käyttö sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena olisi kielletty ensimmäisestä päivästä toukokuuta kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän esityksessä on erityisen huolestuttavaa ja ongelmallista sen vaikutus huoltovarmuuden toteutumiseen maassamme sekä talvikauden varmistaminen että sähkön toimitusvarmuus tehoreservissä perustuvat tällä hetkellä kivihiilen hyvään varastointimahdollisuuteen ja käytettävyyteen kiinteän polttoaineen voimalaitoksissa olisikin tullut perusteellisesti selvittää miten katkeamaton lämmön ja taataan myös jatkossa suomessa ja myös poikkeusoloissa kivihiilen käytön kieltämisellä on selvä vaikutus yritysten omaisuudensuojaan jos muutoin kaikki lainsäädännön vaatimukset täyttävät laitokset joudutaan poistamaan tuotannosta ennen teknistaloudellisen käyttöikänsä päättymistä kivihiilen energiakäytön kielto ja sen perusteet ovat suhteellisuusperiaatteen kannalta varsin ongelmallisia säätämisjärjestyksen kannalta on kiellon ajallisella voimaantulolla suuri merkitys näitä edellä mainittuja seikkoja on syytä pohtia hyvin huolellisesti suhteessa saavutettuun päästövähennykseen nämä edellä mainitut seikat huomioituna perussuomalaiset eivät voi tätä nyt tehtyä esitystä arvoisa puhemies kivihiilen kohtuullisena pidetty maailmanmarkkinahinta ja helppo saatavuus ovat merkinneet että kivihiilellä on ollut tärkeä tehtävä yhtenä suomen energiatuotannon lähteistä kivihiili on tärkeä huoltovarmuuspolttoaine se on varastoitavuudeltaan edullinen ja sillä voidaan korvata ainakin osa turpeesta lähes kaikissa turvekattiloissa hyvän varastoitavuuden ja edullisen hinnan vuoksi kivihiili on keskeinen energianhuoltovarmuuden ja sähkön toimitusvarmuutta turvaavan tehoreservijärjestelmän kannalta kivihiilen korvaaminen huoltovarmuusnäkökulmasta muulla varapolttoaineella on täysin mahdotonta sähkötehon riittävyys voi jo nyt suomessa uhattuna paitsi poikkeusoloissa ja esimerkiksi kovilla talvipakkasilla myös jopa keskellä kesää tuontiriippuvuuden voidaan olettaa pysyvän ainakin entisellään tulevaisuudessa tilanne ei puolla sitä että kivihiilen käyttö kiellettäisiin kategorisesti tätä laskua kasvattaa vielä hallituksen kaavailema pakkolaki kivihiilestä luopumiseksi jos laki toteutuu niin valtion kassaan tulee vähintään kahdensadan miljoonan euron lovi korvauksista ja ja verotuoton vähentymisen johdosta

sata miljoonaa euroa ja hiilen polttoaineverotuotto on noin sata miljoonaa euroa vuositasolla jos suomi luopuu kivihiilestä niin onko valtio valmis ostamaan näin avautuneet päästöoikeudet pois markkinoilta muussa tapauksessahan joku toinen eu maa voi lisätä päästöjään koska kivihiilen energiakäyttö on eu päästökaupan piirissä pakkolaki kivihiilestä luopumiseksi tulee toteutuessaan nostamaan pääkaupunkiseudun vuokria kymmenen viiva kaksikymmentä prosenttia ja tämä johtuu siitä että sähkön ja kaukolämmön hinta nousee tutkimuslaitosten laskelmien mukaan kaksikymmentä viiva kolmekymmentä prosenttia vastaavat asumisen isot lisälaskut odottavat suurta osaa suomalaisista niin kivihiilikaupunkien kaukolämmöllä lämpiävissä taloissa asuu nyt noin yksi pilkku kaksi miljoonaa suomalaista veronmaksajien kustantamat asumistuet kasvaisivat tällä päätöksellä vähintään neljäsataa miljoonaa euroa vuodessa arvoisa puhemies suomessa on whon tutkimusten mukaan maailman paras ilmanlaatu suomi on etuajassa toteuttanut oman osansa pariisin ilmastosopimuksesta suomessa sähköenergiaa on jatkossakin tuotettava monipuolisella ydin vesi kivihiili ja turve sekä biovoimatuotannolla suomella ei ole varaa luopua kivihiilen eikä turpeen käytöstä eikä siihen ole ilmastopoliittista tarvetta

arvoisa puheenjohtaja edellinen puhuja esitti jo prosentteja kuinka paljon kaukolämmön ja sähkön hinnat tulevat nousemaan sähkön hinnasta en tiedä mutta totta kai kaukolämpöön sitten tulee paineita koska markkinoilta poistuu kaksi polttoainetta jotka tällä hetkellä ovat käytössä olen kyllä samaa mieltä että tämä menee kohti puhtaita ratkaisuja mutta olen myös sitä mieltä ehkä päinvastoin kuin edustaja arhinmäki että

jos investointisuojaa suomessa halutaan kunnioittaa ja noudattaa ainakaan aikaisemmin kuin vappuna kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän ei kyllä mitenkään kivihiiltä voi poistaa väkivalloin markkinoilta meidän täytyy odottaa koska jotkut lämpöä ja sähköä tuottavat laitokset ovat investoineet merkittäviä summia nyt maakunnissa hieman ollaan huolissaan koska siellähän käytetään puuta turvetta ja jossain määrin kivihiiltä jotta pystytään pakollinen lämpö kerrostaloihin ja ihmisille tuottamaan ja sitä kautta tietenkin sähköä josta alkaa olla jo usean tuhannen megawatin puute kun mennään pakkasille onneksi tuonti venäjältä ja ruotsista ja norjasta pelaa sekin ongelma saadaan hoidettua toivottavasti myös jatkossa saadaan hoidettua mutta kaikkein tärkeintä on meidän arvioida sitä mitkä ovat ne lausekkeet joilla tätä kivihiilikieltoa voidaan sitten käytännössä olla noudattamatta jos tulee pakkotilanne että polttoainetta ei kerta kaikkiaan ole saatavilla koska tämähän lisää todennäköisesti merkittävällä tavalla puun kysyntää muodossa tai toisessa jos meillä tehdään suuria metsäteollisuusinvestointeja jotka ovat toivottavia niin siellä puuta tarvitaan sitten sellunkeittoon tai johonkin muuhun korkeampiarvoisiin meidän täytyy tätä kokonaisuutta arvioida ettemme tee sellaisia poliittisia päätöksiä jotka tulevat kansalaisille kalliiksi ja jotka sitten heikentävät meidän kilpailukykyä toivottavasti tämä tie ja kaikki nämä muutokset yhteensä ovat sitten se oikea tie jossa ei tule takaiskuja
mennään puhujalistaa edelleen kun ymmärtääkseni ministerillä on aikataulupainetta

arvoisa puhemies tällä esityksellä halutaan kieltää energiakäytössä hiili vuonna kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän huoltovarmuus joka näissäkin keskusteluissa on nyt noussut esille on äärimmäisen tärkeä asia ja kun

edustaja karimäki epäili sisältyykö siihen huoltovarmuuteen porsaanreikä ja edustaja immonen taas epäili että nämä huoltovarmuuspoikkeukset laissa eivät ole riittäviä niin asiaan vihkiytymätön voisi tehdä tällaisen johtopäätöksen että silloin tämä asia huoltovarmuuden osalta näyttäisi olevan suhtkoht balanssissa huoltovarmuus on toki toki tärkeä asia se mistä itse olen hiukan huolissani on se miten turvataan että hiilestä luopuvat energiayhtiöt ehtivät korvaamaan hiilenpolton parhaalla mahdollisella nimenomaan uudella tekniikalla eivätkä olisi pakotettuja investoimaan pakotettuja investoimaan jo vanhentuneeseen tekniikkaan tämä on tärkeä asia siinä mielessä että energia alan investoinnit ovat euromääräisesti erittäin merkittäviä ja isoja ja myöskin tuotantolaitokset ovat käyttöiältään kymmeniä vuosia tämän vuoksi on tärkeätä saada ensin olemassa olevat investoinnit hyödynnettyä ja ja sitten myöskin tulevat investoinnit jotka joudutaan tekemään nyt sitten tämän lakiesityksen läpi mentyä niin niin että silloin pystytään pystytään energiayhtiöissä investoinnit tekemään parhaalla mahdollisella tavalla ja nimenomaan uuteen mahdollisimman hyvään teknologiaan tästä olisinkin ministeriltä kysynyt miten tämä on ajateltu kun tässä on näin tiukka takaraja

arvoisa puhemies kansainvälisen ilmastoraportin tulokset olivat todella varoittavia ja häkellyttäviä toimiin on tartuttava juuri nyt sillä me olemme jo se sukupolvi joka kärsii ilmastonmuutoksesta ja jotta voimme turvata maailman lapsillemme ja lapsenlapsillemme siten ettei se lämpene yli yhtä pilkku viittä astetta niin on todellakin tehtävä tärkeitä toimia ja täytyy sanoa että tämä toimi minkä hallitus on tänne tuonut on on yksi erittäin tärkeä keskeinen

turpeen poltosta luopumiseen sillä turpeen polton päästöt ovat jopa suuremmat kuin kivihiilen hallituksen esittämä turpeen veronkorotus on täysin riittämätön toimi budjettiriihessä tehdyn pienen veronkorotuksen jälkeenkin turpeen verotuki on edelleen yli satakuusikymmentä miljoonaa euroa vuodessa tämä on korkeammalla tasolla kuin aikana ennen teidän hallituksenne aloittamista

toivottavasti ehtii myös vastata onko hallitus selvittänyt mikä on eun kanta kivihiilen kieltämiseen ilman ominaispäästöltään suuremman turpeen kieltämistä ja voitaisiinko tämä tulkita eu säännösten vastaiseksi kotimaisen polttoaineen suosimiseksi hallituksen esityksen vaikutusarviossakin todetaan kiellon hyväksyttävyyden kannalta on jossain määrin ongelmallista että vastaava kielto ei koske turpeen energiakäyttöä turpeen energiakäyttöä voidaan kuitenkin perustella muun muassa huoltovarmuuteen ja toimitusvarmuuteen liittyvillä syillä toivon toivon todellakin että tämä kivihiilen käyttökielto on kannalta kunnossa koska se on hyvin tärkeä ilmastonmuutosta torjuva toimi täällä meillä suomessa myös kansainvälinen energiajärjestö iea kritisoi raportissaan turpeen käyttöä ja sitä ettei energiaverotus kaikissa tapauksessa riittävästi kuvasta polttoaineen hiilidioksidipäästöjä me vihreät olemme kesällä esittäneet irti fossiilisista paketissa aikataulun kaikkien fossiilisten polttoaineiden alasajolle ja odotamme edelleen muilta puolueilta samaa vihreiden mukaan kivihiilestä turpeesta ja polttoöljystä kaikista näistä on päästävä eroon kaksituhattakaksikymmentä luvulla ja

arvoisa puhemies kivihiilen käytöstä luopuminen on tietysti yksi askel ilmastonmuutoksen torjumisessa ja hiilidioksidipäästöt vähenisivät suomessa vuosittain noin miljoonalla tonnilla mutta sitten kun puhutaan taloudellisista vaikutuksista niin niitä tietysti syntyisi ennenaikaisista nykyisten laitteistojen käytöstä poistoista ja sitten uusista korvausinvestoinneista vaihtaminen energialähteestä toiseen ei yksistään riitä vaan on aina huomioitava energiatehokkuus ja tuotannon hyötysuhde täällä on puhuttu myös helsingistä kaupungeista helsingin kaupunki on suurin päästäjä helenistä sanottu että kivihiili korvataan kotimaisella biomassalla mutta sitten tuleekin mutta kotimainen kotimainen biopolttoaine ei kerta kaikkiaan riitä kaikille kysyisinkin ministeriltä onko sitä tuotava sitten ulkomailta lopuksi haluaisin kyllä puolustaa turvettakin kun tiedämme että suomesta yksi kolmasosa on suota ja tätä turvetta käytetään vain noin kaksi prosenttia ja kun puhutaan huoltovarmuudesta turve jos mikä on hyvä kotimainen kasvava luonnonvara huoltovarmuutta ajatellen ei ajatella että sitä käytetään yksistään vain energiakäyttöön vaan on suunniteltu käyttöä pakkauksiin tekstiileihin ja se voi olla myös kilpailija erilaisille luonnonkuiduille toivon että ei kovin nopeasti mennä vaan pidetään näissä energia asioissakin pää ja tehdään maalaisjärjellä hyviä ratkaisuja mistään vouhotuksesta ei kannata nyt näissäkään asioissa lähteä liikkeelle

arvoisa rouva puhemies on aivan erinomaista että huolehdimme siitä että emme pilaisi ilmastoamme ja että pystymme takaamaan sen että suomi pysyy edelleen lämmitettynä maana suomi on pohjoisen alueen valtio jossa on ihan suurella varmuudella joka talvi pakkasta joinain talvina enemmän joinain vähemmän elikkä se on kuitenkin tosiasia olemme myös hyvinvointivaltio teollisuusvaltio jonka tulevaisuus ja elintaso riippuvat siitä pystymmekö tuottamaan tavaroita jotka maailmanmarkkinoilla käyvät kaupaksi paljon energiaa ja käytämme paljon raaka aineita ja sillä me elintasomme teemme tai sitten emme tee enkä usko vielä tämän päivän jälkeenkään että suomi haluaisi luopua siitä että olemme sivistysvaltio ja elintasovaltio elikkä meidän pitää huolehtia siitä että tässä maassa energia kiertää ja se on kohtuullisen edullista ja ympäristöystävällistä suomen päästöt ovat kuitenkin koko ajan olleet laskusuunnassa tässä on on maalattu kuvaa että me olisimme menossa kadotukseen se ei pidä paikkansa nettopäästöt ovat alentuneet suomessa viisikymmentä prosenttia vuodesta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä teollisuuden kasvu talouden intensiteetti tuotantomäärät liikenne kaikki toiminta suomessa on moninkertaistunut vuoden yhdeksänkymmentä jälkeen ja siitä huolimatta päästöjen määrä on puolittunut tänä aikana tämänkin pitäisi jo kertoa että suomen suunta on ollut erittäin hyvä viime vuonna päästöjen alenema oli viisi pilkku yhdeksän prosenttia elikkä viime vuonnakin teimme hyvää tulosta tällä rintamalla eli meidän pitää jatkaa sitkeästi samalla linjalla eikä lähteä hötkyilemään kun katsotaan suomen päästöjen määrä koko maailman päästöistä se on yksi pilkku neljä promillea vaikka me lopettaisimme tässä maassa hengittämisen ja sammuttaisimme kaikki tulet niin edes se ei siinä viisarissa näkyisi niin tarkkaa viisaria ette löydä mistään mittarista että yhden pilkku neljän promillen heitto näkyisi ei näy se ei edes värähdä esimerkiksi virossa lahden etelärannalla poltetaan surutta kaikkia aineita palavaa kiveä käytetään ynnä muuta ja siellä ei tunneta huonoa omaatuntoa siitä emme moiti naapureitamme jokainen osaa tiensä valita mutta meidän pitää ottaa järki käteen esimerkiksi nyt vaikka asuntojen lämmittämisessä kun tuntuu että ei enää voisi sähköllä lämmittää tai ei voisi enää lämmittää puulla kiuasta tai talon uunia taikka pitäisi sitten vaikka siitä hyvästä öljykattilasta heti luopua niin eihän siihen ole mitään perusteita laitetaan niitä taloja pikkuhiljaa kuntoon nykyaikaistetaan järjestelmiä minullakin on taloni saunassa nykyaikainen saunan kiuas joka ei kunnolla savuta enää ollenkaan käytännöllisesti katsoen olen salaa saunan lämmittäjä kun ei enää savuakaan piisistä tule eli siinä laitteet ovat kehittyneet hurjasti tämä kuvaa sitä että ei kannata lähteä hötkyilemään vaan pitää miettiä mitä kannattaa tehdä ihmisen toiminnassa on aina järkevää miettiä ennen kuin lähtee tekemään koskee myös suunnistusta kun katsotaan päästökertoimia maakaasun päästökerroin on tilastokeskuksen polttoaineluokituksen mukaan viidenkymmenenviiden pilkku kolmannen puun on nolla se on sovittu se on nolla koska se on uusiutuva elikkä kun puu puu poltetaan niin sehän palaa siihen muotoon mistä se on tullutkin turpeen vastaava luku on sataseitsemän pilkku kuusi mutta kun sitä käytetään seospoltossa puun kanssa niin se jää joka tapauksessa alle maakaasun polttoarvon menee selkeästi alle sillä kun turvetta poltetaan puun kanssa niin normaali seossuhde vaihtelee yleensä noin seitsemänkymmentä viiva kahdeksankymmentä prosenttia on puuta ja kaksikymmentä viiva kolmekymmentä prosenttia on turvetta riippuen vähän miten kosteaa se poltettava materiaali on tätä tätä taustaa vasten katsottuna meidän ehdottomasti kannattaa polttaa tässä maassa edelleen puuta ja turvetta ja nimenomaan chp laitoksissa jotka tuottavat erittäin hyvin sekä kaukolämpöä että sähköä ja kun poltetaan turvetta niin sillä saadaan puun kanssa yhteisesti yhteisesti poltettuna toteutumaan se päämäärä että ilmastopäästöt ovat lähes nolla hiukkaspäästöjä ei tule juuri mitään se palaa erittäin puhtaasti ja kattilan tekniikka toimii aivan optimaalisesti ja kestää pitkään

taisi olla joku muukin

kaikkia en muista kun en koko ajan päässyt olemaan paikalla mutta kiitoksia teille kaikille kun tärkeän asian olette huomanneet erinomaisen tärkeä asia huoltovarmuudesta tässä maassa pitää pitää huoli koska asumme täällä pohjoisessa olemme kaukaisessa nurkassa jos nuo liikenneväylät menevät jonain päivänä niin sanotusti tukkoon tai jäätyy tuo tanskan salmi noin kuvaannollisesti niin mitäs me sitten teemme tai jos itärajalla jotakin tapahtuu että kauppa vähenee tämän takia meidän olisi nyt tehtävä tässä asiassa järkeviä ratkaisuja itseämme pussiin tai jopa paitsioon turpeen poltosta vielä lopuksi arvoisa rouva puhemies sen verran että se on selkeästi paikallinen polttoaine joka tuotetaan suomalaisilla koneilla turpeelle on nyt avautumassa myös aivan uudet markkinat koska sitä tuotetaan parhaimmillaan esimerkiksi kasvihuoneiden kasvualustoiksi turve on erittäin hyvä siihen tarkoitukseen samoin kuten edustaja mäkipääkin mainitsi oivallisesti se on erinomainen kuituraaka aine jolla pystytään tekemään muun muassa hyviä suodattimia ja monia muita monia muita materiaaleja kaikkea emme edes tiedä koska tutkimus on vasta alussa kun suomessa on valtavasti turvetta niin eihän meidän nyt kannata hyvänen aika lopettaa ja palata kivikauteen tässä asiassa me olemme edelleen pohjoinen valtio tämänkin jytinän jälkeen ja ennen

meidän täytyy pitää huoli myös siitä että pystymme teollisuuden raaka ainevirrat huolehtimaan noin miljoonan ihmisen koti lämpiää tänä päivänä

turpeen avulla poltetulla chp voimalla noin miljoonan ihmisen koti toivoisin tässäkin asiassa nyt pikkuisen järkevyyttä siihen että emme ammu itseämme jalkaan
meillä on tänä päivänä aikarajoite ja nyt otetaan yksi puheenvuoro edustaja rydman sen jälkeen ministeri vastaa ja katsotaan kuinka sitten edetään
arvoisa rouva puhemies ongelmatonta energialähdettähän ympäristöllisistä näkökulmista käsin ei olekaan ydinvoimassa on aina ongelmana ydinpolttoaineen loppusijoitus käytön jälkeen mitä tulee poltettaviin energialähteisiin niin niiden päästöt ovat ongelma kun puhutaan vesivoimasta aiheutetaan merkittäviä hankaluuksia vaelluskalakannoille tuulivoima aiheuttaa omat ympäristö ja lintuvaurionsa sekin eikä se taas kovin sääriippuvaisena energialähteenä ole kovinkaan ennustettava tai luotettava aurinkovoimassa tulee ongelmia aurinkopaneeleiden valmistamisen ja käytön suhteen kun huomioimme tämän kokonaisuuden niin pidän jossain määrin ongelmallisena sitä poliittista kulttuuria mikä meille on laajemminkin muotoutunut että nostamme jonkun yhden yksittäisen energialähteen mikä se milloinkin sitten sattuu olemaan tikun nokkaan ja korostamme juuri tämän kyseisen energialähteen ympäristövaikutuksia ehkä aivan oikeutetustikin jos emme näe tätä kokonaisuutta niin saatamme ummistaa silmämme monin verroin ongelmallisemmiltakin ympäristökysymyksiltä kuin juuri niiltä jotka kulloinkin keskusteluun nousevat helsinki on kaupunki joka itse asiassa huomattavan osan lämmöstään ja sähköstään tuottaa nimenomaisesti kivihiilellä ja ollaksemme rehellisiä tämä lakiesitys tulee kyllä aiheuttamaan merkittäviä ongelmia helsingin energiantuotannolle ja sille kuinka tässä aikamääreessä onnistutaan riittäviä korvaavia ratkaisuja löytämään niitä on kyllä kehitetty orgaanisesti pitkin matkaa koko ajan

puhemies vastaan joihinkin huoliin vaikka edustajat jotka niitä ovat nostaneet esille ovat jo poistuneet mitä tulee tuohon huoltovarmuuskysymykseen niin oikeastaan edustaja turunen tiivisti sen että kun joku on huolissaan huoltovarmuudesta ja toinen pohtii ovatko nämä poikkeuspykälät porsaanreikiä niin ehkä se tasapaino on hyvä eli täällä on otettu esille poikkeukset tietenkään silloin jos on valmiuslain mukaiset poikkeusolot ei katsota millä pidetään maa lämpimänä aivan joka meille on luotu siihen ei tällä puututa vakava häiriötilanne josta valtioneuvosto voi tehdä päätöksen se varmistaa sen että poikkeusolot otetaan huomioon ja sitten jos on tämmöisiä paikallisia toimitusvarmuusongelmia niin niissä puolestaan sitten energiavirasto hakemuksesta arvioi sen voidaanko poiketa tästä eli toimitusvarmuus on pyritty varmistamaan hyvin aikataulusta oikeastaan täällä jotkut toivoivat että voisiko olla jopa nopeampi aikataulu silloin tullaan just tämmöiseen omaisuudensuoja tai vähän niin kuin perustuslailliseen pohdintaan ja nuo selvitykset mitä on etukäteen tehty lähtevät siitä että tämä reilun kymmenen vuoden aika on riittävä kaikille jotta se siirtymä pystytään tekemään siitä nopeutettu aikataulu voisi tuoda näitä ongelmia tai nostaa korvausvaateita ja sitä riskiä emme nyt tässä halua ottaa sen sijaan se että valmiita luopumaan nopeammin tarjotaan sitten porkkanaa toivottavasti toimii ja toivon että jotkut kaupungit siihen tarttuvat edustaja rydman totesi hyvin että ei ole ongelmatonta energiantuotantomuotoa se pitää paikkansa kaikilla on omat ongelmansa mutta hallituksella ei ole mitään aikeita minkään muun yksittäisen polttoaineen päälle lähteä rukseja laittamaan perustelin tämän hiilestä luopumisen sillä että tämä edellyttää korvaavia investointeja joitten suunnittelu ja kehittäminen ottaa aikaa ja siksi on hyvä laittaa se takaraja hyvissä ajoin muut korvaavat muodot ovat ehkä jotenkin joustavampia ja millä korvataan ensimmäisenä tulee tietysti mieleen teollisuuden ja palveluitten hukkalämpöjen käyttöönotto niitä käytetään jo kaukolämpöverkossa varsin paljon mutta lisää pystytään käyttämään geotermisessä energiassa erilaisissa lämpöpumppu maalämpöratkaisuissa niillä on oma potentiaalinsa mutta on ihan selvää että iso osa tullaan korvaamaan myös sitten jollain poltettavalla biomassalla sitten tämä että kotimainen vai tuonti jos meillä metsäteollisuuden investoinnit kasvavat niin se tarkoittaa samalla myös sitä että näitä sivujakeita joita energiantuotantoon käytetään tulee siitä normaalista teollisesta volyymistä enemmän joka tapauksessa vaikka jotkut yhtiöt puhuvat siitä että sitten joudutaan tuomaan biomassaa niin sitä biomassaa saadaan kotimaasta varmasti enemmän kuin kivihiiltä saadaan kotimaasta koska meillä ei ole ensimmäistäkään kivihiilen murua tässä maassa energiatehokkuuden parantaminen erityisesti olemassa olevassa rakennuskannassa on kuitenkin tärkeätä chp tuotannon tulevaisuus nousi tässä esille ja siksi tässä hallituksen linjauksessa

nimenomaan chp tuotannon säilyttämistä toivotaan ja sitä ollaan valmiina edistämään pelkkiä lämpökattiloita ei tulla tukemaan tähän chp tuotantoon liittyen jotkut olivat huolissaan siitä nouseeko sähkön hinta liikaa no chp tuottajat ovat huolissaan siitä että sähkön hinta on liian alhainen että sen takia ei kannata juuri chphen investoida eli tässäkin on hyvin tämmöisiä ristiriitaisia näkemyksiä mutta joka tapauksessa nuo jonkun edustajan täällä esittämät arviot siitä kuinka paljon tämä nyt esimerkiksi vuokria nostaa ovat kyllä käsittääkseni vahvasti liioiteltuja pöyryn selvitykset osoittavat että helsinginkin osalta taloudellinen vaikutus silloin vuonna kaksituhattakolmekymmentä on hyvin hyvin marginaalinen ja kukaan meistä ei muuten vielä tiedä kuinka kallista se hiilenpoltto olisi silloin koska emme tiedä mikä on päästöoikeuden hinta joka rasittaa hiiltä vielä tästä

ilmastovaikutuksesta siltä osin että koska hiililaitokset ovat päästökauppajärjestelmän piirissä niin kun täällä kysyttiin aikooko hallitus sitten vetää vastaavan määrän päästöoikeuksia pois niin jos meillä hiiltä käytetään vielä tämän kiellon tullessa voimaan niin kyllä silloin on loogista että silloin vastaava määrä päästöoikeuksia vedetään markkinoilta ja tähän lainsäädännössä varaudutaan mutta sen hetki on silloin kun nähdään että kielto on voimaan tulossa ja sitten katsotaan kuinka paljon mahdollisesti päästöoikeuksia on markkinoilta vedettävä kiitoksia erittäin laajasta tuesta tälle esitykselle
täällä on neljä puheenvuoropyyntöä ja tarjoan teille nyt

puhemies edustaja eestilä ja ministeri tiilikainen myös äsken nostivat kysymyksen tästä investoinnin suojasta jos jos aikaistetaan tätä prosessia ja se on todellinen kysymys sitra toteaa lainaan suoraan on arvioitu että kivihiilen energiakäytön kiellon aikaistaminen vuoteen johtaisi noin kahdensadan miljoonan euron taloudellisiin kokonaisvaikutuksiin kivihiilikiellon toteuttaminen vuonna kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän puolestaan johtaisi arviolta neljäntoista viiva kahdenkymmenenviiden miljoonan euron kokonaiskustannuksiin kivihiilikiellon aikaistamisesta johtuvia taloudellisia vaikutuksia on mahdollista kompensoida esimerkiksi ympäristölle haitallisia tukia uudelleen kohdentamalla eli kysymyshän tässä on tietenkin siitä että jos tätä aikaistetaan niin sehän merkitsisi sitä että näitä tiettyjä investointeja pitäisi korvata ja tässähän on kysymys siitä minkä arvon me annamme sille että hiilen poltto ja ilmaston saastuttaminen loppuvat vähän aikaisemmin mikä sen taloudellinen hinta sitten on tämän arviointia nostin esille

arvoisa rouva puhemies kysymys näissä pohdinnoissa ei tietenkään ole siitä että pitäisi jotakin vastustaa tai ettei olisi tämän kannalla mutta minun mielestäni on kuitenkin kokonaisuus hallittava kun nämä ilmastokysymykset julkista keskustelua nyt aika paljon dominoivat niin on todettava että jos me oikeasti olemme sitä mieltä niin kuin näyttää että meidän tulevaisuus monesti sekä lämmöntuotannossa että yhdistetyssä lämmön ja sähköntuotannossa nojaa biomassoihin ja jos me käytännössä poistamme sieltä ja jos ainakin osittain ollaan siihen suuntaan menossa että turvekin poistuu joka sinänsä on monissa maakunnissa hyvä kotimainen vaihtoehto niin se johtaa helposti siihen että on mahdoton sellainen poliittinen linjaus jossa ollaan jatkuvan metsänhoidon kasvatuksen kannalla ja kielletään avohakkuut se on minusta mahdoton yhtälö joku tästä yhtälöstä pitää pudottaa pois poliittisesti ei voi hyväksyä sitä että ajetaan monilla rattailla sitten pitää tunnustaa se että metsänhoito jatkuu hyvällä historiallisella

rouva puhemies kyllä metsää suomessa tullaan jatkossakin käyttämään ja hakkaamaan mutta varmaan enemmän niihin arvokkaisiin kohteisiin näihin näihin puurakenteisiin ja selluun ja muuhun oikeastaan ministeriltä kysyisin kun tämä nyt varmaan on euroopassa ensimmäisiä kivihiilen kieltolakeja niin onko aikaisemmin muissa maissa tähän vielä päädyttykään ja ja sitten oikeastaan näihin kansallisiin kauppasuhteisiin ja myös eu tasolla koskahan me pääsisimme vahvoissa kivihiilivaltioissa kuten puolassa ja

näitä päätöksiä tekemään samansuuntaisesti onko onko tässä valoa tunnelin päässä kun katseltiin näitä ruskohiilikaivostenkin uusiokäyttöjen avauksia ja muuta eli miltä se näyttää eu perspektiivissä

arvoisa rouva puhemies pidän ongelmallisena tätä perusfilosofiaa joka meillä on ollut ympäristö ja energiakysymyksissä ehkä jo toistakymmentä vuotta jollei vähän pidempäänkin että otetaan pistemäisesti aina joku yksi tietty energialähde ja sen jälkeen otetaan sen ympäristövaikutukset sinänsä ehkä oikeutetustikin tikun nokkaan mutta samanaikaisesti unohtaen muiden energialähteiden ympäristövaikutukset

sinänsä näen hyvänä että energiakenttä kehittyy orgaanisesti ja uudenlaisia energialähteitä uudenlaisia korvaavia muotoja tulee markkinoille koko ajan mutta vähän kannan kyllä huolta siitä jos kieltoja toteutetaan nimenomaisesti lainsäädäntöteitse koska se ei ole välttämättä se tapa joka tuottaa kestävimpiä tuloksia varsinkaan nykyisen kaltaisessa maailmassa jossa energiaa

taisipa käydä niin että edellinen puhuja edustaja turunen kiteytti lähinnä sen mitä itsekin olisin halunnut tässä lähetekeskustelussa sanoa että esitys on sinänsä kannatettava mutta riittämätön mitä todennäköisimmin pidin hyvänä sitä että edustaja turunen pohti sitä mahdollisuutta että esimerkiksi valiokuntavaiheessa voitaisiin vielä kehittää tätä eteenpäin tämähän on tämän asuntopoliittisen vaikean yhtälön kirpeä toinen puoli toinen puoli on se ongelma että kasvukeskuksissa erityisesti pääkaupunkiseudulla on aivan liian vähän kohtuuhintaisia koteja toisaalla sitten joillain alueilla väestöä menetetään ja asuntoja jää tyhjiksi myös tarkastusvaliokunta käsitteli laajasti koko asuntopolitiikkaa tämä tärkeä paperi tulee huomenna myös tänne täysistuntoon keskusteltavaksi

pohdimme siinä tätä samaa yhtälöä siten että nostimme esiin hyvin näyttävästi muun muassa tämän savonlinna casen siinä valossa että valtion ei tulisi tehdä sellaista aluekehityspolitiikkaa että omin toimin muiden politiikan lohkojen toimin teemme asuntopoliittisia katastrofeja tietyille

hyvä jos voidaan pohtia todellakin todellakin sitä että myös valiokunnassa sitten vielä pistettäisiin hieman lisää potkua näihin sinänsä kannatettaviin esityksiin puhemies tämä on oikeasti iso ongelma ja tietenkin kun ajattelemme sitä ja katselin tuossa tunnuslukuja että vuoden kaksituhattaseitsemäntoista lopulla tyhjiä ara asuntoja oli liki yhdeksäntuhatta kappaletta kaksi pilkku neljä prosenttia ara kannasta niin kyllä se aika iso on monilla paikkakunnilla missä tätä tapahtuu tämä on kyllä tosiasiallinen ongelma on tosiaan hyvä niin että nyt menemme askelia eteenpäin mutta toivottavasti voisimme päätyä vielä hivenen pidemmälle yksi asia minkä haluaisin vielä tässä nostaa pohdintaan on se mitä myös tarkastusvaliokunta käsittelee senkaltainen ongelma johon ihan tämä ei tuo ratkaisua eli se että monella paikkakunnalla tavallaan menettävät arvonsa ne ne eivät mene kaupaksi ja moni ihminen jää sitä kautta loukkuun toivoisin että myös tämänkaltaista pohdittaisiin pikaisesti mitä voitaisiin näissä tapauksissa tehdä muun muassa presidentti niinistöhän omissa ulostuloissaan on ottanut tähän aikanaan vahvasti kantaa ja siksi edellyttäisin että myös näitä asioita

nyt käsittelyssä oleva lakiesitys toki reagoi nykyaikaan ja keskittämisen jälkiseurauksiin jotka eivät kaikin tavoin ole hyviä voi sanoa että edustaja turunen erinomaisessa puheenvuorossaan käsitteli tätä savonlinnan tapausta joka lienee semmoinen oikein kärkevin esimerkki näistä ongelmista kaupungissa jossa muuttotappio on valtava sitten joudutaan tekemään jopa talojen purkamisia jotta pystytään taloyhtiöiden talous pitämään jonkinlaisessa kunnossa on selvä että kuntien ja kaupunkien verotuloja ei voida käyttää tällaisten yhtiöiden tukemiseen vaan siellä pitää mitoittaa sen yhtiön toiminta niin että se tuloillaan pystyy peittämään menot ja tulemaan siinä välissä toimeen vielä niin että pystyy niitä jäljelle jääviä taloja pitämään kunnossa ja vuokralaiset tyytyväisinä siihenhän kaikki perustuu mielestäni arvoisa puhemies tähän keskusteluun pitää nostaa myös valtakunnallinen elinkeinopolitiikka jos me haluamme tehdä järkevää asuntopolitiikkaa niin haluammeko me todella rakentaa helsinkiin viidentoista neliön yksiöitä ihmisille jotka tänne muuttavat asumaan he maksavat siitä lähes kymppitonnin neliöltä olen aina ollut murheellinen siitä kun tällaisissa pienissä luukuissa ihmiset asuvat kuten eilen eilen tuli sanotuksi keskustelussa kyllä vihreät ovat erittäin huolissaan kun villiminkit villiminkit ja supikoirat asuvat pienissä häkeissä siellä tarhoillansa ja siitä pidetään valtava meteli että virikehäkkejä pitää olla mutta ihmispoloinen voidaan survoa tuommoiseen pieneen luukkuun jossa ihan varmasti ei sitten millään onko se ihmisarvoista elämää elää sellaisessa mökissä jossa ei juuri kääntymään sovi toivoisin että käytäisiin runsaampi periaatekeskustelu tästä onko hyvästä tällainen politiikka kyllä koko suomi pitää pitää asuttuna äsken edellisessä päiväjärjestyksen kohdassa keskustelimme energiapolitiikasta ja siinä turve nousi esille olen aina ihmetellyt minkä ihmeen tautta me suomalaiset itse aina ajamme tilanteen siihen että maaseutuelinkeinot ajetaan alas nyt meillä on parhaillaan vireillään tässä maassa avohakkuiden kieltoaloite en tiedä tulee taloon mutta on kuulemma nimiä riittävästi jo jos metsien käsittelyä vaikeutetaan on selvä asia että maaseudulla se tietää työttömiä lisää ja ihmisten on lähdettävä työn perässä jonnekin meidän luontaiset mahdollisuutemme kehittää suomen kansantaloutta ovat meidän omissa raaka aineissamme tuommeko me sitten puita ulkomailta otamme sitten valtavan riskin että tuontivirran mukana tulee tänne haitallisia kasvitauteja puihin puihin liittyviä tauteja hyönteistauteja ynnä muita tällaisia tuholaisia jotka tuhoavat metsää niin kuin kanadassa on käynyt kun miljoonia hehtaareja metsää on tuhottu toki ilmasto on muuttunut mutta jos sieltä sopivanlainen tuholainen suomeen saadaan tuontipuun mukana niin meillä on sitten se sama ongelma eikö meidän jonain päivänä tässä maassa pitäisi ruveta ajattelemaan suomalaisilla aivoilla käytetään metsiä käytetään soita käytetään peltoja eikä tehdä tällaisia kenotekoisia esteitä jotka sitten kärjistyvät tällaisina lakeina kuin nyt tässä parhaillaan pöydällä on

arvoisa rouva puhemies on helppo yhtyä hyvän kollegani edustaja turusen puheeseen tästä kokonaisuudesta on erinomaista että hallitus on tuonut tämän tämän esityksen meille käsiteltäväksi mutta todella siitä siitä puuttuu vielä oleellinen osa aake työryhmän toimesta saatiin hyvä raportti josta hannu rossilahti teki vielä erityisen selvityksen omankin kotikaupunkini savonlinnan osalta ja siellä ehdotuksena oli muun muassa se että laadittaisiin vielä kaikille aake riskiluokkiin ja e kuuluville suuren tai erittäin suuren riskin kunnille erillinen tervehdyttämiskeinojen tukiluokka tähän luokkaanhan kuuluisi kolmekymmentäneljä kuntaa näitä haasteita on toki muuallakin kuin siellä siellä meillä savonlinnassa mutta ehkäpä meillä meillä kuitenkin nyt ajankohtaisimmillaan olen samaa mieltä edustaja turusen kanssa siitä että tässä hallituksen esityksessä ehdotettu seitsemänkymmenen prosentin tukiluokka purkuakordien ja enimmäismäärästä on on kyllä kovin matala rossilahtihan esitti yhdeksääkymmentäviittä prosenttia mihin henkilökohtaisesti kyllä mielelläni yhtyisin hänellä oli myös muita hyviä ajatuksia muun muassa konversioakordin käyttö käyttö että laadittaisiin uusi tukimuoto jossa osa jäljellä olevasta aravalainasta annetaan anteeksi jos laina muutetaan esimerkiksi kunnan takauksella vapaarahoitteiseksi lainaksi

yleisesti voi kyllä sanoa sanoa että että näihin haasteisiin on päästävä vastaamaan myös valtion toimesta koska koska haasteet ovat todella suuret tietyillä paikkakunnilla asumismenojen kohtuullistaminen ja asuntomarkkinoiden yleensä järkevänä pitäminen on on koko suomen etu jos mietitään sitten sitä vaihtoehtoa että annettaisiin näiden näiden vuokrataloyhtiöiden mennä konkurssiin niin siitä siitä erityisesti sitten kyllä kärsisivät kaikki osapuolet eli valtio kunnat ja asukkaat eli se ei missään tapauksessa ole ikinä järkevä vaihtoehto

arvoisa puhemies tämän lain esittely on ilahduttava tehtävä tunnen suurta iloa erityisesti siitä että tämän äärellä parlamentaarinen yhteistyö niin kuin aina veteraanien asioiden äärellä viime vuosina on taas tuottanut hedelmää ja ja siltä osin saan esitellä esityksen johon voinee suhtautua melko luottavaisin mielin eduskunnan todennäköisesti tullessa tämän hyväksymään ainakin viitaten siihen että sekä julkiset kommentit että taustakeskustelut kaikkien eduskuntaryhmien kanssa tästä aiheesta ovat olleet hyvin yhteistyöhakuisia ja asian merkityksen syvästi ymmärtäviä arvoisa puhemies käsittelyssä on nyt hallituksen esitys rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta esitys pohjautuu hallituksen budjettiriihen päätökseen jonka mukaan rintamaveteraaneille mahdollistetaan lainsäädännön kautta samat kotona asumista tukevat palvelut kuin sotainvalideilla on tällä hetkellä esitys tuo kuten voisi todeta veljet vihdoin samalle viivalle tällä hetkellä valtio on myöntänyt vuosittain rintamaveteraanien kuntoutukseen määrärahan jolla kunnat ovat järjestäneet oman alueensa rintamaveteraaneille kuntoutusta ja kotona asumista tukevia palveluita lisätalousarvion yhteydessä kunnille on tarvittaessa myönnetty lisämäärärahaa näiden palveluiden järjestämiseen näin tapahtui myös tuoreimmassa hallituksen lisätalousarviossa tämän vuoden osalta on ollut ilahduttavaa huomata että kunnat ovat selvästi viime vuosina ja pelkästään viime vuoden aikana lisänneet näiden määrärahojen käyttöä ja sitä kautta parantaneet veteraanikansalaisten arjen asioita arvoisa puhemies suomen itsenäisyyden sata vuotisjuhlavuonna viime vuonna veteraanien kotona asumista tukevia palveluita vahvistettiin tuntuvasti juuri nimenomaan nykyisen voimassa olevan lainsäädännön pohjalta euromääräisesti kuntien työtä tukien hallitus on varannut kehyskaudelle päättyen ensi vuodelle yhteensä neljänkymmenen miljoonan euron lisämäärärahan veteraanien kuntoutukseen ja avopalveluihin määrärahoihin tehtyjen lisäyksien lisäksi tällä esityksellä edelleen vahvistetaan veteraanien oikeutta avopalveluihin esitys mahdollistaa jatkossa rintamaveteraaneille lakisääteisen oikeuden kotona asumista tukeviin palveluihin nämä palvelut olisivat siis veteraaneille itselleen maksuttomia ja tästä aiheutuneet kustannukset korvattaisiin kunnille valtion varoista jatkossa sekä rintamaveteraaneilla että sotainvalideilla olisi lakisääteinen oikeus näihin palveluihin ja siten riippumatta sodassa tapahtuneesta kaikki nämä kunniakansalaiset olisivat keskenään yhdenvertaisessa asemassa

kiitän tästä hyvästä yhteistyöstä ja uskon että tämä tieto lainsäädännöstä kun eduskunta sen käsittelyn aloittaa ja sen halutessaan hyväksyy ilahduttaa veteraanien

siis tuon harvenevan joukon ja heidän läheistensä lisäksi myös kuntien päättäjiä jotka ovat osaltaan halunneet vastata tähän suomi sataan juhlapäätökseen lisäämällä jo nykylain puitteissa nimenomaan veteraanien palvelua nyt siihen tulee lakisääteinen velvoite kotikunnasta riippumatta ja sotainvalidien kanssa yhtäläinen oikeus myös sotiemme veteraaneille

arvoisa puhemies

tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentäviisi sotiin osallistuneille rintamaveteraaneille joilla on rintamasotilastunnus rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus korvataan kotona asumista tukevat palvelut esitys liittyy valtion vuoden kaksituhattayhdeksäntoista talousarvioesitykseen ja se on tarkoitus käsitellä budjetin yhteydessä esityksen taustalla eduskuntaryhmien neuvottelut sotaveteraanien palvelujen järjestämisestä yhteinen näkemys oli että kaikkien suomen sodissa palvelleiden tulee olla tasavertaisessa asemassa käytännössä tämä tarkoittaa että rintamaveteraaneilla olisi jatkossa oikeus samoihin palveluihin kuin sotainvalideilla tässä yhteydessä haluan myös kiittää kaikkia veteraanijärjestöjä he ovat joka vuosi ottaneet yhteyttä kaikkiin meihin edustajiin ainakin eduskuntaryhmien puheenjohtajiin ja näin ollen tuoneet esille omaa asiaansa ja niitä asioita missä nyt tänä päivänä mennään veteraanien kohdalla veteraanien kunniakansalaistemme keski ikä on on yli yhdeksänkymmentäkolme vuotta ja nyt on tehtävä kaikki mahdollinen heidän hoivapalveluidensa edistämiseksi he ovat työllään taistelullaan ja uhrauksillaan mahdollistaneet kaiken sen mitä meillä on tänä päivänä asiat olisivat voineet mennä aivan toisin ilman sisukkaita veteraaneja olisi oikeus ja kohtuus että aivan kaikki vielä keskuudessamme olevat veteraanit veteraanit saisivat tarvittavat palvelut perussuomalaiset ovat olleet aina veteraanien puolestapuhujia olemme huomioineet veteraaneja esimerkiksi varjobudjeteissamme ja valtiopäivätoimissamme se kertoo suuresta arvostuksestamme heitä kohtaan valitettavasti toimenpiteet aikaisempien hallitusten taholta eivät ole olleet läheskään riittäviä vaalilupauksista huolimatta henkilökohtaisesti olen tehnyt useita kirjallisia kysymyksiä sekä lakialoitteita aiheen tiimoilta arvostan todella paljon sotiemme veteraaneja tämä on tärkeä asia myös itselleni henkilökohtaisesti itse asiassa tämä hallituksen esitys on samansisältöinen kuin yksi näistä veteraanilaki aloitteistani joita olen tehnyt mutta hyvillä ideoilla aloitteilla ei ole puoluekirjaa veteraanien hoitopalveluiden kanssa on vitkasteltu kyllä aivan liian pitkään tämän lain on määrä astua voimaan ensimmäisenä päivänä marraskuuta kaksituhattayhdeksäntoista parempi myöhään kuin ei milloinkaan mutta olisin halunnut nähdä asioiden etenevän nopeammin oikean päätöksen jälkeen olen tehnyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen veteraanien palvelujen turvaamisesta ennen uudistuksen voimaantuloa ja on talousarvioaloitekin josta sitten äänestetään ennen joulua tänään kello viidentoista jätin lakialoitteen jonka tavoite on edistää veteraanien hoitoon pääsyä entisestään ehdotan lakialoitteessa että sotainvalideja koskevat prosenttirajat jotka määrittelevät oikeutta laitoksessa annettavaan hoitoon

niin kauan kuin mandaattini poliitikkona on niin täällä istuntosalissa tulen puhumaan veteraanien puolesta meillä on myös veteraanien leskiä meillä on sotaorpoja meillä on myös sotapoikia ja ennen kaikkea nämä veteraanit jotka ovat vielä hengissä meidän pitää ajatella heidän etuaan ja heidän hoivaansa kiitos

arvoisa

veteraanisukupolvelta vaadittiin aikanaan suuria uhrauksia niin suuria että niitä on

jopa vaikea käsittää mutta ilman näitä uhrauksia ilman sotiemme veteraaneja me emme saisi nauttia tästä hienosta maasta josta voimme olla ylpeitä

onneksi sotiemme veteraanien elämäntyön arvostus on tänään yhteiskunnassa jakamaton arvostus osoitetaan teoilla kunniavelkaamme sotiemme veteraaneille ei ole vielä maksettu keskuudessamme on edelleen noin kymmenentuhatta veteraania joiden inhimillinen vanhuus tulee varmistaa huolehtimalla toimivista palveluista ja erityisesti kotihoidosta arvoisa puhemies nyt on yhdestoista hetki tehdä ne päätökset joilla sotiemme veteraanit ja heidän puolisonsa saavat koteihinsa asialliset kotipalvelut puhemies olen iloinen siitä että tämä esitys on nyt tuotu eduskuntaan esitys jolla veljet asetetaan samalle viivalle riippumatta sotakohtalosta tässä taustalla on eduskuntaryhmien yksituumainen työ ja yhteinen tahto siitä että nyt veljet asetetaan samalle viivalle sen me olemme heille velkaa sen he ansaitsevat olenkin iloinen että se neuvottelu joka ryhmien välillä käytiin päätyi positiiviseen lopputulokseen ja ja että hallitus on tämän sopimuksen mukaisen esityksen tänne eduskuntaan tuonut jatkossa jatkossa rintamaveteraanit ja sotainvalidit ovat yhdenvertaisessa asemassa asemassa kotona asumista tukevien palveluiden osalta rintamaveteraaneille mahdollistetaan samansisältöiset kotona asumista tukevat palvelut kuin sotainvalideille sotavammalain perusteella arvoisa puhemies paitsi eduskuntaryhmien yhteistä yksituumaista tahtoa josta haluan kollegoitani kiittää haluan kiittää kollegoitani erityisesti kollega antti kaikkosta siitä että he tekivät ison työn siinä että

hallituksen budjettiriihessä myös hallitus taivuteltiin tämän taakse niin että tähän pystyttiin löytämään rahaa jo ensi vuodelle sillä todella nyt on yhdestoista hetki saada tämä laki aikaiseksi kun sotiemme veteraanit ovat vielä keskuudessamme mutta on syytä sanoa ja tunnustaa ja antaa kiitos myös rintamaveteraaniliitolle sotaveteraaniliitolle veteraanijärjestöille erityisesti heikki karhulle ja heikki järviselle jotka sinnikkäästi ovat tätä tärkeää asiaa ajaneet joiden panos oli aivan ratkaiseva siinä että löysimme yksituumaisuuden täällä eduskunnassa sen yksituumaisuuden tuella ja nojalla nyt tätä äsken ministeri saarikon esittelemää hienoa esitystä lähdemme täällä eduskunnassa yhdessä edistämään sotiemme veteraanit he joille olemme niin paljon velkaa ovat tämän ansainneet

arvoisa puhemies jatkosotaan osallistui yhteensä noin kuusisataatuhatta miestä ja satatuhatta naista koettelemus oli kova ja moni kaatui taistelurintamalla sodan jälkeen näistä ihmisistä tuli äitejä ja isiä myöhemmin ehkä isovanhempiakin arkisia asioita hoidettiin opiskeltiin tehtiin töitä sodan elänyt sukupolvi rakensi sitä suomea ja niitä hyvinvointipalveluita joista me kaikki saamme nyt osaltamme nauttia sodan jälkeinen arki ei varmasti ollut helppo kotiin palasi tuhansia pysyvän vamman saaneita nuorimmat rintamalle lähtijät olivat vasta kuusitoista vuotiaita joka kahdeksas sotiin osallistunut ei koskaan palannut kotiin veteraanien keski ikä on nyt yli yhdeksänkymmentäkolme vuotta reilu vuosikymmen sitten elossa oli kahdeksankymmentäviisituhatta veteraania tämän vuoden alussa joukossamme eli vajaat sotiin osallistunutta miestä ja määrä hupenee käytännössä joka päivä ikävä tosiasia on arvoisa puhemies ja hyvät kollegat että veteraanit eivät ole enää kauaa keskuudessamme maamme kunniakansalaiset ovat taatusti ansainneet arvokkaan vanhuuden ja heidän henkisestä perinnöstään ja vapaasta itsenäisestä isänmaasta on muuten pidettävä huolta myös sen jälkeen kun aika on viimeisestäkin veteraanista jättänyt veteraanijärjestöt ovat käyneet yhdessä kaikkien eduskuntaryhmien kanssa arvokasta vuoropuhelua jo useamman vuoden ajan keskusteluissa on toistuvasti noussut esiin toive veteraanien koti ja avopalveluiden saamiseksi koskemaan kaikkia sotaveteraaneja tällä hetkellähän sotainvalideilla on oikeus laajoihin palveluihin mutta rintamaveteraaneilla oikeudet ovat olleet selvästi kapeammat eduskuntaryhmien kesken käydyt keskustelut joihin täällä viitattiin toivat viimein tänä syksynä tulosta kaikkien eduskuntaryhmien ja maan hallituksen yhteinen päätös ja linjaus on että rintamaveteraanien kotipalveluoikeudet laajennetaan samaan tasoon sotainvalidien kanssa jokainen veteraani saa jatkossa oikeudet yhdenvertaisiin kotipalveluihin kotipaikasta tai sotakohtalosta riippumatta tämä on sekä taloudellisesti periaatteellisesti että käytännössä merkittävä ja tärkeä päätös veljet samalle viivalle kuten veteraanit itse sanovat arvoisa puhemies haluan lämpimästi kiittää vielä veteraanijärjestöjä kaikkia eduskuntaryhmiä ja maan hallitusta tämän tärkeän asian edistämisestä kiitos

vuoden alussa noin kaksitoistatuhatta ensi vuoden alussa runsaat yhdeksäntuhattakuusisataa ja vuoden lopussa seitsemäntuhattaneljäsataa rintamaveteraania eli viimeinen iltahuuto on käynnissä kovaa vauhtia sotainvalideille on sotilasvammalaissa säädetty oikeus kotona asumista tukeviin palveluihin tämän esityksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa palvelut tukemalla kotona asumista sotainvalidien ja rintamaveteraanien osalta

alkaa ensi vuoden marraskuun alusta ja ja silloin kustannukset ovat noin kaksikymmentä miljoonaa ja seuraavana vuonna vajaat seitsemänkymmentä miljoonaa arvoisa puhemies veteraanien keski ikä on tosiaan yhdeksänkymmentäkolme vuotta ja tällä hallituksen esityksellä saamme kunnioittaen muistaa niitä vuosien kolmekymmentäyhdeksän viiva neljäkymmentäviisi veteraaneja jotka taistelivat meille vapaan kauniin ja turvallisen isänmaan

arvoisa rouva puhemies ihan lyhyesti jatkona aiemmille puheenvuoroille tästä lakiesityksestä todella iloitaan yli puoluerajojen kysymys kaikkien puolueiden yhteisestä asiasta rintamaveteraanien määrä on kovasti pienentynyt ja on aika maksaa lisää kunniavelkaa rintamaveteraanien kuntoutusta niin kuin tiedämme on lainmukaisesti hoidettu maamme hyvissä kuntoutuslaitoksissa ja avokuntoutuksena ja nyt siis esitetään että rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut korvataan kunnille valtion varoista vuosikymmeniä veteraanit ovat voineet nauttia kuntoutuksesta maamme hyvissä kuntoutuslaitoksissa mutta veteraanien ikärakenne ja ja toimintakyky ovat muuttuneet sellaiseksi että enää ei ole kovin helppo lähteä kotoa pois ja siinä mielessä pääpaino on nyt kotona saatavissa palveluissa siinä mielessä tämä on erinomainen esitys josta kaikki iloitsemme
arvoisa rouva puhemies nämä ovat niitä hienoja ja arvokkaita hetkiä kun tuodaan eduskuntaan lakiesitys jossa kaikki eduskuntaryhmät voivat sydämestään olla mukana ja myös itse tunnen suurta kiitollisuutta siitä että saamme myös tätä kautta kunnioittaa sotiemme veteraanien raskasta työtä he ovat sillä työllään meille kaikille mahdollistaneet tämän hyvinvoinnin mistä me olemme kuitenkin saaneet heidän työnsä ansiosta jo pitkään nauttia tämä on hyvin tärkeä asia se että nyt sitten lain tasoisesti turvaamme yhdenvertaiset palvelut kotiin näille veljille jotka ovat samalla viivalla on todella suuri kunnia asia nämä ovat niitä hetkiä että että osaa arvostaa sitä että politiikan myllerryksessä löytyy myös sellaisia asioita joista voimme todella olla keskenämme yhtä mieltä ja yhdessä kantaa kortemme kekoon mielestäni se oli hyvin kuvaavasti sanottu että nyt varmasti on se yhdestoista hetki jolloin tällainen asia tulee hoitaa kaiken kaikkiaan

mielestäni on erinomaisen hienoa että nyt sitten tämä esitys täällä on varmasti meillä on vielä kaiken kaikkiaan paljon työtä ja tekemistä ja ja meidän täytyy muistaa teoissamme myös sotaorpoja sotaleskiä kaikkea tätä ja tuntea kiitollisuutta myös heitä kohtaan nyt ja tulevaisuudessa

arvoisa puhemies viime päivinä viime viikkoina täältä eduskunnasta on ulospäin välittynyt välillä hieman riitaisa kuva kuva joka ei ole meille kenellekään kunniaksi siksikin olen erittäin tyytyväinen että saamme nyt tämän veteraanien asemaa parantavan esityksen eduskuntakäsittelyyn käsittelyyn joka varmasti tulee olemaan hyvin yksimielinen onhan aloitteen takana kaikkien eduskuntaryhmien yksimielinen työ täällä on pidetty erinomaisia puheita salin eri laidoilta tämä tukee käsitystäni siitä että veteraanien kaikkien yhteinen asia on hienoa että jatkossa rintamaveteraaneille turvataan samanlaiset palvelut kuin sotainvalideille sotainvalideille veljet ovat samalla viivalla oman toiveensa mukaisesti meidän tehtävämme ei täällä ole asetella raja aitoja näiden suunnattomia uhrauksia isänmaan puolesta tehneiden ryhmien välille kiitos aktiivisille veteraani ja sotainvalidijärjestöille kiitos eduskuntaryhmien neuvottelijoille neuvottelun vetäjälle ja kiitos maan hallitukselle esityksen tuomisesta eduskuntakäsittelyyn
vastauspuheenvuoro paikalta ministeri saarikko kolme minuuttia olkaa
hyvä arvoisa puhemies kiitos keskustelusta joka edusti suurta yksituumaisuutta vähän toivomallani ja arvelemallani tavalla kun tunnistin sen keskustelun pohjan joka välitettiin tiedoksi myös hallituksen budjettiriihen päätösten osaksi

vuoksi siis sellaisen veteraanin joka jo nykylain puitteissa on saanut hyvässä kotikunnassaan valtiokonttorin rahoittamia hyviä peruspalveluita arkensa tueksi mutta erityisesti sellaisen veteraanin asemaa tämä koskettaa jonka kotikunnassa ei ole oltu aktiivisia anomaan rahoja valtiokonttorilta tai esimerkiksi niin viranhaltijoiden hänen läheistensä tietoisuus näistä oikeuksista ei ole ollut erityisen suurta minusta on myös reilua että eduskunta tässä keskustelussa avoimesti myöntää että tämä on viimeinen mahdollinen hetki tehdä tämä päätös me puhumme hämmentävän pienestä joukosta ihmisiä enää heillä on paljon meille opetettavaa paljon kerrottavaa heistä käytännössä kaikki yli yhdeksänkymmentä vuotiaita miehiä osa on jo hyvinkin huonossa kunnossa osa aktiivisia kansalaisia vielä omillaan omissa kodeissaan yhtä monta tarinaa yhtä monta tarinaa sodasta ja selviämisestä mahtuu heidän keskuuteensa sen lisäksi että tämä on ikään kuin lainsäädännön tasolla kenties niitä viimeisimpiä palveluksia itse ja invalidijoukolle on selvää että meillä päättäjinä on perintöä vaalittavana vielä monin muin tavoin kuin konkreettisina palvelulupauksina joita lakiin asetamme on paljon opittavaa siitä elämänasenteesta paljon opittavaa siitä nöyryydestä ja lopulta myös siitä yksituumaisuudesta jolla veteraanijärjestöt suurena rintamana ovat tätä päätöstä meiltä päättäjiltä toivoneet sitä oikeutetusti pyytäneet ja nyt vihdoin sen saan ilolla täällä sipilän hallituksen puolesta esitellä kiitos siitä että että voimme luottavaisin mielin viestiä nyt varmasti tämän keskustelun jälkeen eduskunnasta että työruuhkassa ollut sosiaali ja terveysvaliokunta todennäköisesti saattanee yksissä tuumin tätä nopeasti viedä osaksi ensi vuoden budjettia ja ensi vuonna voimaan astuvaa lainsäädäntöä

arvoisa puhemies kunnille on maksettu suomessa yhdistymisavustuksia valtion talousarviovaroista tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentä luvulta alkaen merkittävimmillään yhdistymisavustusjärjestelmä oli kymmenisen vuotta sitten paras paras hankkeen aikana vuosien kaksituhattaseitsemän viiva kaksituhattakolmetoista välillä kuntien määrä vähentyi lähes sadalla näille kunnille maksettiin yhdistymisavustuksia noin kolmesataakuusikymmentä miljoonaa euroa viime vaalikaudella säädetty kuntarakennelaki sisälsi edelleen yhdistymisavustukset vuodesta kaksituhattaneljätoista vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alkuun mutta kuntaliitosten määrä vähentynyt siten että niitä on toteutunut näinä vuosina vain yhdeksän näissä liitoksissa on yleensä ollut taustalla yhdistyvän kunnan heikko taloudellinen tilanne vuoden kaksituhattaseitsemäntoista jälkeen ei kuntien yhdistymiseen ole kuitenkaan ollut tarjolla lainkaan yhdistymisavustusta tai valtionosuusmenetysten kompensointia hallitusohjelman mukaan hallitus tukee vapaaehtoisia kuntaliitoksia tavoitteen tukemiseksi kuntarakennelakiin ehdotetaan nyt lisättäväksi säännökset kuntien yhdistymisen harkinnanvaraisesta yhdistymisavustuksesta kyseessä ei ole aiempaan tapaan määräaikainen muutos vaan uuden avustuksen on tarkoitus olla voimassa toistaiseksi

mukana kunta jonka taloudellista asemaa voidaan lakiehdotuksessa tarkoitetulla tavalla pitää vaikeana avustusta voidaan siis myöntää ensinnäkin niin sanotuille kriisikunnille joiden talouden tunnusluvut täyttävät kuntalain mukaiset erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan kriteerit lisäksi avustusta voitaisiin myöntää sellaisessa tilanteessa jossa kunnan talouden tunnusluvut lähestyvät kriisikunnan raja arvoja mutta eivät kaikilta osin vielä täytä niitä tällä lievennyksellä halutaan välttää tilanne että kunnan taloudellinen asema täytyisi kriisiyttää ennen mahdollista yhdistymistä vaikka kunnat olisivat muutoin valmiina liitokseen vuosien kaksituhattakuusitoista ja kaksituhattaseitsemäntoista tilinpäätöstietojen perusteella noin viisitoista kuntaa täyttäisi tällä hetkellä ehdotetun harkinnanvaraisen yhdistymisavustuksen kriteerit tähän liittyen on myös syytä todeta että hallituksen on määrä antaa vielä tänä syksynä esitys kriisikuntakriteerien uudistamiseksi luonnos on tällä hetkellä lausuntokierroksella harkinnanvaraisen avustuksen määrä olisi valtioneuvoston harkinnassa ja se olisi sidoksissa vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan uudelle kunnalle aiheuttamiin taloudellisiin vastuisiin tapauskohtaisella harkinnalla mahdollistetaan se että yhdistymisavustuksen suuruutta harkittaessa voidaan ottaa huomioon myös sellaisia seikkoja jotka eivät välttämättä vielä näy kunnan tilinpäätöstiedoissa esityksen mukaan harkinnanvaraista yhdistymisavustusta voitaisiin myöntää valtion talousarvion rajoissa julkisen talouden suunnitelmaan eli kehykseen sisältyy vuosille kaksituhattayhdeksäntoista viiva kaksituhattakaksikymmentäkaksi kymmenen miljoonan euron määräraha kriisikuntien harkinnanvaraiseen yhdistymisavustukseen ensi vuodesta alkaen määräraha on siirtoa kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta esitettävällä kymmenen miljoonan euron määrärahatasolla voitaisiin tukea arviolta ehkä kahta kolmea vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan yhdistymistä vuosittain kuntien yhdistymisen tuloksena syntyvän uuden kunnan näkökulmasta esitettävää avustusta voidaan pitää merkittävänä ja se vastaisi huomattavasti aiempaa paremmin vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan uudelle kunnalle siirtyviin taloudellisiin vastuisiin tulisi käyttää uuden kunnan talouden vahvistamiseen laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta ja ensimmäiset liitokset joihin sitä käytännössä voitaisiin soveltaa voisivat tulla voimaan vuoden kaksituhattakaksikymmentä alusta lukien

arvoisa rouva puhemies olisi mielenkiintoista kuulla laajemmalti kokemuksia kuntafuusioiden aikaansaannoksista itse tulen raahesta joka on tänä päivänä kolme kuntafuusiota kokenut asukkaan kaupunki ensimmäinen fuusio saloisten kunnan kanssa tapahtui vuonna seitsemänkymmentäkolme ja syynä oli jo vuosia sitten kuntaisäntien kanssa tehty päätös jossa saatiin leveämmät hartiat tuottaa palveluita ja rakentaa infraa jota rautaruukin äkkikasvattama

raahe tarvitsi toinen fuusio tapahtui vuonna kaksituhattakolme pattijoen kanssa pattijokisilta kysyttiin kansanäänestyksellä haluavatko he liittyä raaheen niukka enemmistö äänesti itsenäisyyden puolesta mutta kunnanvaltuusto päätti fuusion puolesta pattijokiset olivat käyttäneet mielellään monia raahelaisten tuottamia palveluita ja asiointisuunta oli ollut raahessa mutta omasta kunnasta ei olisi haluttu luopua pattijoen urheilijat tunnettiin maankuuluna pesäpallojoukkueena joten jonkin aikaa se sentään muistutti mistä kunnasta osaajat olivat kotoisin kolmas fuusio on vuodelta kaksituhattakolme vihannin liityttyä raaheen vähäväkisyyden riuduttama naapurikunta teki realismiin perustuvan päätöksen saada turvaa edes joillekin palveluille jatkossa nyt sinne on rakentumassa uusi koulukeskus ja vanhusten palvelutalokin valmistuu kohta yhdistymisessä saadut porkkanarahat kohdennettiin alueen moniin rahatarpeisiin mutta lähinnä harrastamiseen ja virkistykseen taidettiinpa jokin tienpätkäkin asvaltoida arvoisa puhemies kuntaliitokset voivat oman kokemuksemme mukaan olla suunta parempaan kuten vihannin tapauksessa jos vaihtoehtona on palveluiden loputon leikkaaminen lakisääteisten palveluiden tuottamisesta meinata selvitä pahaa mieltä saattaa sen sijaan seurata silloin jos kuntalaisilla ei ole ajantasaista käsitystä siitä mihin fuusiolla pyritään itsenäisyysmiehet ja naiset saattavat lietsoa pelkoa palveluiden loppumisesta jos fuusio tapahtuu on totta että aika usein rönsyjä leikataan ja säästöjä pyritään hakemaan esimerkiksi hallintoa yhdistämällä tai palvelujen keskittämisellä saman katon alle

etteivät vanhat kunta ja kyläidentiteetit katoa minnekään vaikka itse kunta lakkautuisikin meilläpäin saloistelaiset pattijokiset ja vihantilaiset ovat edelleenkin sitä mitä ovat kuten niiden alueella olevat kylät ja niiden asukkaatkin paikallinen identiteetti on kuitenkin kaikkein tärkeintä ja sitä kautta kuntalainen identifioi itsensä vahvimmin kannatan hallituksen esitystä laiksi kuntarakennelain muuttamisesta toivon että se kannustaa asiaa puntaroivia kuntia fuusioihin fuusioihin lisäten niiden elinvoimaa ja kykyä tuottaa lain edellyttämiä peruspalveluita kuntalaisille jotka olisivat vielä tyytyväisiä niihin kiitos

arvoisa rouva puhemies erittäin hyvä että kuntia yhdistyisi tulevaisuudessakin niin kuin ministeri äsken totesi niin nyt on ollut vähän turhankin hiljaista meillä on tässä meneillään sosiaali ja terveydenhuollon järjestäminen suuremmille hartioille mikä on toteutumassa ainakin monien kuntayhtymien kautta sen jälkeen kuntien suurimmaksi tehtäväksi jää koulutuksen ja sivistyksen järjestäminen ja jo nyt tiedetään että meillä on noin sata kuntaa joissa ei synny sen sen vertaa lapsia että niissä voisi yksisarjainen peruskoulu kulkea ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen jotenka varmaan paine tähän puoleen tulee kasvamaan paras hankkeen yhteydessä rahaa käytettiin aika menestyksekkäästi en kyllä tiedä mihin kaikkialle ne rahat ovat menneet minulla on muutamia esimerkkejä että on saatu rakennettua koulu tai on on parannettu terveysasemaa mutta joka tapauksessa se oli tukemassa ja ja skarppaamassa kuntien päättäjiä päätöksentekoon näitten kuntien yhdistämisestä nyt tässä on nämä kolme erilaista kriteeriä joittenka joittenka jälkeen tätä tukea on mahdollista saada yksi niistä on arviointimenettely se viimesijaisin vaihtoehto tai sitten on se että kunnan alijäämä on vähintään viisisataa euroa per asukas tai sitten se että kolmen vuoden tilinpäätöstiedot näyttävät että ne kriteerit mitkä kuntalain pykälässä ovat olleet tälläkin hetkellä ovat täyttyneet siis näillä kriteereillä eli tässä kohtaahan on erilainen tukimuoto kuin silloin paras laissa koska paras laissahan tukea saivat kaikki kunnat jotka itse ilmoittautuivat että haluavat yhdistyä jonkin toisen kunnan kanssa minun mielestäni tämä on kuitenkin hyvä alku sille että kuntia tästä eteenpäin saataisiin yhdistettyä joskus olen kyllä miettinyt sitä onko se nyt kovin paljon taloudellisesti helpompaa jos kaksi muutaman tuhannen asukkaan kuntaa jotka ovat molemmat arviointimenettelyssä yhdistyvät se ei välttämättä paranna sitä tilannetta minulla on yksi iso hämmästys tai mietintä tässä

valtionosuusbudjetti on siis yksi könttä niin miksi tämä taas tehdään niin että kaikki muut kunnat sitten maksavat nämä elikkä tämä on toisilta kunnilta pois kun katson ensi vuoden budjettia jossa lähtee pois kaksisataaviisikymmentäneljä miljoonaa joka sisältää siis indeksileikkaukset ja kaikkea muuta niin sitten tulee samalla tavalla tämä vielä siihen päälle vuoden kaksituhattakaksikymmentä aikana miksi tämä on otettava pois muilta kunnilta jotta jotkut kunnat saadaan yhdistettyä

puhemies kuntien liitokset hyviä vai lainausmerkeissä pahoja asioita en ota siihen siihen kantaa vaan totean vain sen että kunnat itse itse tietävät sen milloin on syytä sitten mahdollisiin liitoksiin omia ratkaisujaan sinällään tämä esitys on on varmasti erinomaisen myönteinen minä olen ymmärtänyt sillä tavalla että myös kunnat ovat lausunnoissaan suhtautuneet tähän hyvin hyvin myönteisesti mutta ilmeisesti se mistä keskustelu on syntynyt on lähinnä juuri tämä rahoitustapa tämä otetaan otetaan sitten kuntien valtionosuuksista tai siitä kokonaispotista no ministeri varmaan voi perustella sitä minkä vuoksi tämä rahoitus otetaan voseista mutta ainakin minä ymmärrän sillä tavalla että tässä on useitakin järkeviä perusteluja muun muassa se että tämä avustukseen osoitettu rahoitushan palaa takaisin kuntatalouteen ja on merkitykseltään kyllä kovin vähäinen jos tässä vaiheessa kohdistetaan kymmenen miljoonaa ja peruspalvelujen valtionosuudet taitavat olla luokkaa kahdeksan miljardia niin tämä osuus on aika aika vähäinen tätä ehkä voidaan myös verrata tähän harkinnanvaraiseen valtionosuuksien korotukseen joka niin ikään vähennetään valtionosuuksista toisaalta tämä irrottaminen valtionosuuksistahan tarkoittaa myös sitä että rahoitus palaa palaa valtionosuuteen jos tätä talousarviovuonna ei sitten avustuksena käytetä kolmantena voisi voisi arvioida myös näin että mikäli kyse olisi erillisestä määrärahasta niin se olisi alttiimpi vuotuisille budjettimuutoksille ja siten myös pysyvänä avustusjärjestelmänä vähemmän uskottava mutta noin kokonaisuutena minä näen tämän erinomaisena

arvoisa rouva puhemies kun kymmenisen vuotta sitten aloitin kuntapolitiikassa kuulin aika usein vanhemmilta päättäjäkollegoilta heittoja erilaisia menolisäyksiä tekeville valtuutetuille että menokuri on välttämätön koska muuten tulee noutaja koska rahasta on väännetty kättä pitkän aikaa haluaisin kysyä vastuuministeriltä voiko kunta mennä konkurssiin voiko kuntaan tulla selvitysmiehiä jotka voivat pakottaa heikon talouden kunnan fuusioon vahvemman naapurinsa kanssa ja sitten ihan lopuksi minkälaisia kokemuksia kuntafuusioista on saatu

tärkeintä on kuntien välinen luottamus ja avoimuus toisiinsa nähden itsekin olen ollut näissä liitosneuvotteluissa mukana mutta yhteistyö ei vain natsannut jostain syystä ja toisaalta jos vähän pienempi kunta liittyisi toiseen kuntaan niin siinäkään ei ole mielestäni oikein

suurempaa mielenkiintoa pitäisi sitten ja vauraampaan kuntaan mutta sitten vielä kysyisin jos minä ymmärsin oikein vaikka tämä oli hyvin selkeä esitys nämä vapaaehtoiset liitoskunnat saisivat kymmenen miljoonaa vuosittain ja sanoitte ministeri että ne riittäisivät kahteen kolmeen kuntaan mutta onko sitten tarkoitus jakaa tätä kymmentä miljoonaa monta vuotta näille kunnille vai kuinka en päässyt ihan käsitykseen tästä asiasta
ministeri vehviläinen vastauspuheenvuoro kolme minuuttia

arvoisa puhemies lyhyesti muutamiin kysymyksiin ensinnäkin edustaja paatero minusta aivan oikein analysoi sitä minkälainen se tulevaisuuden kunta on sote ja maakuntauudistuksen jälkeen eli sivistys koulutus varhaiskasvatustehtävät ovat se pääasia ja ne kuntien vositkin tulevat siihen mutta sitten minä ajattelen kyllä niin että jos puhutaan sellaisista kunnista joissa on heikko taloudellinen kantokyky ja lapsia syntyy todella vähäisesti niin jos on pitkät matkat niin ei se kuntaliitos kyllä ole siinä välttämättä se ratkaisu minä ajattelen niin että tulevalla vuosikymmenellä varmaan pitäisi pohtia entistä enemmän tämmöistä joustavaa itsehallintoa kunnan kannalta sitä onko olemassa muita ratkaisuja kuin kuntaliitos ja sitten se että lapsia viedään entistä pidempiä koulumatkoja eteenpäin tämä tulee olemaan kivulias kysymys jatkossa ratkaista mutta sitten tähän

tai parempi kuin se erillinen momentti tämähän on niin että totta kai tämä kymmenen miljoonaa euroa jota tässä nyt esitetään ensi vuodesta alkaen todellakin vahvistaa kuntatalouden koko kuvaa ja sitä kautta tukee kuntien taloudellista kantokykyä minä katson myös sillä tavalla jos se olisi siellä erillisenä momenttina niin se olisi kyllä näissä oloissa ja tulevissakin oloissa herkempi muutoksille sitten jos sitä halutaan leikata niin että tämä on minusta hyvä että tämä on pysyvänä ja tulee näin no sitten edustaja mäkipää pohdiskeli miten tätä jaetaan kymmenen miljoonaa euroa on se vuositaso jota tässä ehdotetaan se voi olla täällä oli näin esimerkiksi kaksi viiva kolme kuntaa mutta yksittäiselle kunnalle ei varmasti jaeta yhtä kymmentä miljoonaa se voi olla myös pienempi jos on useampia vaikka viisi kuntaa niin silloinhan se pienenee eikä sitä anneta tasasummaisena niin että siihen on olemassa tietyt kriteerit ja sen kymmenen miljoonan euron puitteissa voidaan katsoa myös että avustusta voi saada

ei kunta voi mennä konkurssiin kunnalla joka on todella taloudellisessa kriisissä on arviointimenettely edessä ja jos se on todella heikossa kunnossa niin arviointimenettelyn päässä kyllä sitten häämöttää se pakkoliitos asia mutta arviointimenettelystä haluan todeta sen että se ei välttämättä johda pakkoliitokseen kuntaliitokseen

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä on hallituksen esitys vesiliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi eli vesiliikennelain kokonaisuudistus uudistuksella on tarkoitus ajanmukaistaa ja koota yhteen nykyisin hajallaan olevaa veneilijöiden ja muiden vesiliikenteessä liikkuvien käyttäytymistä koskevaa sääntelyä ja selkeyttää viranomaisten rooleja ja tehtäviä uudistuksen tavoitteena on myös vesiliikenteen turvallisuuden ja vastuullisen veneilyn lisääminen lisäksi sillä pyritään mahdollistamaan automaatiota vesiliikenteessä kyse on lisäksi norminpurkuhankkeesta ehdotamme vesiliikenteen liikennesääntöjen ja sen ohjaamisen periaatteiden kokoamista yhteen lakiin vesiliikenteen liikennesäännöt koskevat niin kauppamerenkulkua kuin veneilijöitä samoin ehdotamme uutta huviveneen päällikköä koskevaa sääntelyä vuokraveneitä koskevan sääntelyn keventämistä ja vesiliikennettä koskevan koskevan sanktiojärjestelmän ajanmukaistamista samaan tapaan kuin olemme esittäneet tieliikennelaissa tämä tarkoittaa uuden liikennevirhemaksun käyttöönottoa vesiliikenteessä rikesakkojen sijasta ehdotamme lisäksi että lakiin koottaisiin kaikki tarvittavat vesiväylien merkitsemistä ja vesiliikenteen ohjaamista koskevat säännökset samoin ehdotamme että laki sisältäisi päivitetyt vesiliikenteen alueellisia ja vesikulkuneuvotyyppejä koskevat kiellot ja rajoitukset ja vesikulkuneuvojen varusteiden käyttöä koskevat määräykset lisäksi ehdotamme että lakiin siirrettäisiin ja päivitettäisiin sekä vesikulkuneuvojen rekisteröintiä koskevat velvoitteet että huvialuksen päällikön pätevyysvaatimukset uudistuksessa ehdotettu sanktiojärjestelmän ajanmukaistaminen ja siihen liittyvä liikennevirhemaksujärjestelmä olisi pääpiirtein samanlainen kuin tieliikenteeseen ehdotettu järjestelmä ehdotettu liikennesääntöjen yhteen kokoaminen olisi omiaan selkeyttämään sääntelyä ja parantamaan kansalaisten tietoisuutta mikä todennäköisesti lisäisi vesiliikenteen turvallisuutta uusi veneilyä koskeva päällikkösääntely parantaisi valvontaa kun viranomaisten olisi nykyistä helpompi puuttua vaaralliseen toimintaan lisäksi ehdotettu päällikkösääntely madaltaisi kynnystä automaation käyttöönottoon vesiliikenteessä veneen vuokrausta koskevat helpotukset mahdollistaisivat uusien palveluiden synnyn ja veneilyharrastuksen yhä useammalle kotitaloudelle liikennevirhemaksujärjestelmä edellyttää muutoksia viranomaisten tietojärjestelmiin muutokset tehtäisiin yhtä aikaa tieliikenteessä tarvittavien muutosten kanssa kustannukset siitä kohdistuisivat erityisesti poliisille poliisi on kuitenkin pitänyt uudistusta kannatettavana lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensimmäisenä päivänä kesäkuuta kaksituhattakaksikymmentä ehdottamamme muutokset koskevat pääosin manner suomea ahvenanmaalla on itsehallintolain mukainen oikeus omaan huviveneitä ja paikallisia väyliä koskevaan lainsäädäntöön mutta kauppamerenkulku ja sitä koskevat väylät kuuluvat valtakunnan toimivaltaan kiitos

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä oleva vesiliikennelaki sai justiin arvoisensa huomion tuossa edustaja löfström kuvasi hyvin tilannetta mitä tämä uusi lakiesitys tuo veneilijöille ja saaristossa eläville ihmisille ja matkailijoille hän myös oivallisella tavalla kuvasi sitä tunnelmaa mikä veneestä lähtee tässä on ehkä näin tällä maakrapuna aika haasteellinen tilanne arvioida tätä koko lakikokonaisuutta itse näen tässä sen niin että turvallisuusasia on tässä jo hyvin huomioitu vesillä liikkuessa niin kuin tieliikenteessäkin turvallisuuden täytyy olla kaiken a ja o ja siksi tämä lakiesitys on vastuullisesti kasattu tässä ei tehdä uutta byrokratiaa vaan helpotetaan sitä niin kuin on tällä hallituskaudella kaikessa muussakin pyritty tekemään tämä lakiesitys on selkeä kokonaisuus niin kuin tuossa on kuultu saaristoliikenne ja sisävesiliikenne mutta saaristoliikenne erityisesti on suomalaiselle matkailulle

huviveneen päälliköksi nimittäminen on tärkeää että veneessä on kippari mutta tämä päällikköstatus on nyt varmaan oivallinen tapa korostaa sitä että päällikkö vastaa siitä että liikutaan oikeilla reiteillä vene on varustettu turvaliivein joita on riittävät määrät ja muutenkin vesillä käyttäytyminen on on sellaista herrasmiesmäistä liikennettä liikennevirhemaksu kuten tieliikenteessä on varmaan ihan tarpeellinen koska siellä myös poliisi ja rajaviranomaiset valvovat vesiliikennettä niin tämmöinen virhemaksu on on tarpeellinen vastuullisesti vesillä lienee ihan sellainen sopiva lause tähän

minäkin haluan yhtyä niihin kiitoksiin mitä edustaja pakkanen esitti edustaja löfströmille hän kuvasi erittäin hyvin meriliikenteen hienoutta tässä maassa

suomen meriyhteys tuonne muuhun maailmaan on meille meidän kauppamerenkululle äärimmäisen tärkeä ja sen takia on äärimmäisen tärkeää että on tällainen lakiesitys jonka nyt on hallitus antanut eduskunnalle hyväksyttäväksi vesiliikennelaki se että saadaan nämä turvallisuusasiat kuntoon kun vesillä liikutaan meillä suomessa on myös toinen rikkaus joka on jäänyt aivan liian vähälle käytölle nämä sisävesireitit yleensä meille on annettu tämän maantieteen ansiosta ja jääkauden ansiosta syntyneet sisävedet jotka ovat erittäin vähäisellä käytöllä oli hämmästyttävää kun viime kesänä ystäväni kanssa ajelin tuolla pielisen vesillä pohjois karjalassa suuri järvi siellä pohjois karjalan sydämessä ja sinä kauniina kesäisenä päivänä kaksi venekuntaa näkyi olevan liikkeellä samalla hetkellä ja se kalavaranto mikä siinä valtavassa järvessä on ja mikä suomen järvissä yleensä on kuten suur

näillä valtavilla alueilla niiden käyttö on todella vähäistä nyt tämä laki mitä parhaillaan käsitellään pieneltä osaltaan selkeyttää tätä lainsäädäntöä siinä kun vesillä liikutaan ja lisää turvallisuutta ja muun muassa se että nuo sanktiot saadaan oikealle tasolle ja ja selkeästi ymmärrettävään muotoon on hyvä parannus mutta arvoisa puhemies

sisävesiin liittyy se miten vähän me käytämme sitä kuljetuskapasiteettia minkä vesiväylät suomessa tarjoavat olen puhunut siitä sen kymmenen kertaa kansanedustajaurani aikana että meidän pitäisi edelleen rohkeasti rakentaa se kymijoen kanava miksi siksi että se tarjoaisi meille aivan valtavan kuljetusmahdollisuuden ja ennen kaikkea laskisi kuljetuskustannuksia tässä maassa kuten tiedämme suomi on raskaiden kuljetusten maa kuljetamme suuria massoja muun muassa puuta ja monta muuta materiaalia ja

tähän maahan valtavan kuljetuskapasiteetin joka antaisi suomen metsäteollisuudelle todella todella merkittävän kilpailuedun jos seuraatte arvoisat edustajat metsäteollisuuden edustajien puheenvuoroja eri juhlissa niin he kiinnittävät kahteen asiaan huomiota kustannusten kustannusten kalleus on se johon johon aina kiinnitetään huomiota se on selvä asia vastuullinen yritysjohtaja huomioi sen aina mutta toinen on sitten tämä minkä tautta meillä nimenomaan kuljetuskustannukset ovat niin valtavat häviämme siinä ruotsille paljon ja toivonkin että tässä tämä asia otetaan vakavasti ja käytetään muun muassa euroopan ten verkkorahoja tähän tiedän että tämän vaalikauden aikana se ei onnistu mutta tulevina ehkä

arvoisa rouva puhemies matkustaja alusturvallisuutta koskevan lakiehdotuksen keskeisenä tavoitteena on panna täytäntöön matkustaja alusturvallisuutta koskevat

jotka on annettu aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä matkustaja aluksen henkilöluetteloista sekä alusturvallisuuden valvonnasta direktiivien täytäntöönpanon lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutoksia katsastusvelvoitteisiin sekä lainsäädännön täydentä mistä perinnealuksia ja ammattiveneitä koskevilla säännöksillä katsastuksen uudistamisen tavoitteena on lisätä merenkulun valvonnan läpinäkyvyyttä ja keventää sääntelyä esityksessä ehdotetaan että eräiden alustyyppien turvallisuusarviointi annettaisiin katsastajan sijaan jatkossa laivanisäntien tehtäväksi lisäksi ehdotetaan että talviliikenteessä käytettävän aluksen vuosittaisesta rungon katsastuksesta luovuttaisiin muutokset vähentäisivät katsastuksesta aiheutuvia kustannuksia laivanisännille sekä lisäisivät turvallisuusarvioinnin joustavuutta muutosten seurauksena sekä laivanisännän että viranomaisen hallinnollinen taakka vähenisi ja muutokset myös keventäisivät sääntelyä esityksessä ehdotetaan otettavaksi lakiin myös säännökset perinnealuksista tarkoituksena on mahdollistaa perinnealusten katsastus sekä se että perinnealuksille voitaisiin antaa omat tekniset määräykset muutosten avulla voitaisiin paremmin huomioida perinne alusten rakenteelliset ratkaisut ja kulttuurihistorialliset arvot mikä parantaisi perinnealusten pienimuotoista kaupallista liikennekäyttöä arvoisa rouva puhemies muutosten keskeisenä tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti sujuvoittaa ja keventää sääntelyä ja toivon esitykselle sujuvaa käsittelyä myös eduskunnassa kiitoksia

arvoisa rouva puhemies myös tämä hallituksen esitys noudattelee sipilän hallituksen tuttua kaavaa turvallisuusasia edellä mennään tässäkin selkeys on tämän hallituksen esityksen toinen asia kun halutaan

uusia uusia velvoitteisiin puuttumisia on erityisen tärkeä asia että tätä talvikatsastusasiaa hiukan kevennetään perinnealuksista tehtäviä katsastuksia ja perinnealuksia yleensä pitäisin erittäin tärkeinä koska suomi on maineikas puuvenerakentaja ja erityisesti tuolla kaakkois suomessa meillä on puuvenerakentamista vielä tänäkin päivänä toivoisin että myös tämmöisille perinnerakentajille tästä esityksestä olisi se hyöty että tämä arvokas käden ammattitaito ei suomessa kuole ja ja näiden ihmisten jotka perinneveneitä tänä päivänä ylläpitävät ja ja haluavat niillä liikennöidä taikka sitten omassa käytössään pitävät niitä toimintaedellytykset helpottuisivat perinneveneily on sellainen kulttuurihistoriallinen teko että sitä pitäisi edesauttaa ja toivonkin että valiokuntakäsittelyssä muun muassa tähän asiaan kiinnitetään erityistä huomiota

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kolmetoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies käytän tässä velvollisuudentuntoa tihkuen valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtajan esittelypuheenvuoron tässä asiassa on kysymys siitä että sopimuspuolet suomi ja alankomaat alkavat aruban osalta soveltaa keskinäisessä verotietojen vaihtamisessa käytännössä finanssitilitietojen vaihtamisessa oecdn julkaisemaa kansainvälisen automaattisen tietojenvaihdon standardia tämän vuoksi kahden valtion erillinen sopimus jonka alankomaat on jo irtisanonut käy tarpeettomaksi ja suomi tässä nyt kumoaa aikanaan tehdyn sopimuksen voimaansaattamislain ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista alkaen kaikki tietävät tietenkin aruban mutta jos joku ei tiedä voin kertoa että aruba on alankomaiden kuningaskuntaan kuuluva saari karibianmerellä venezuelan edustalla sen asukasluku on satakolmetuhatta ja suurin kaupunki oranjestad todettakoon että arubalta ei ole tullut ilmoituksia siellä pidettyjen säästöjen suomessa asuville henkilöille tuottamista korkotuloista sopimus on koskenut vain korkotuloa ja uuden oikeusperustan mukaisen automaattisen tietojenvaihdon piiriin kuuluvat korkotulojen lisäksi myös muun muassa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö neljätoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

pohjoismaiden välillä tulo ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tästä on allekirjoitettu pöytäkirja kahdeskymmenesyhdeksäs elokuuta kaksituhattakahdeksantoista pöytäkirjamääräykset koskevat pääasiassa veronkierron torjumista pöytäkirja sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja tämän vuoksi eduskunnan on se hyväksyttävä perustuslain yhdeksännenkymmenennenneljännen pykälän ensimmäisen momentin mukaan pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä jona kaikki sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet suomen

arvoisa rouva puhemies tämä esitetty muutoshan on varsin teknisluontoinen kuten näkyy tästä valiokunnan mietinnöstäkin tässä ei kovinkaan syvällisesti tätä tulo ja varallisuusveroja koskevaa kahdenkertaista verosopimusta pohjoismaiden välillä käsitellä varmasti sikäli tämä itse laissa oleva muutos on ihan asiallinen ja ja paikallaan mutta otin tämän puheenvuoron tuodakseni esiin sen huolen mikä sisältyy laajemmin pohjoismaiden välillä olevaan verosopimukseen mikä on siis peräisin kuusikymmentä luvulta erittäin paljon tulee edelleenkin viestiä siitä kun nyt suuret ikäluokat eläköityvät ja aikanaan kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä luvuilla heitä muutti paljon ruotsiin ja sitten nyt eläköityessään osa heistä palaa takaisin kotiseudulleen mutta valitettavasti on niin että osassa verotusta jatkuvasti tulee viestiä rajaseuduilta suomen ja ruotsin välillä että eläkeläiset kokevat että heitä verotetaan rankemmin he maksavat veroa sekä suomeen että ruotsiin tämä on johtanut siihen että osa näistä suomalaisista takaisin suomeen päätyy asumaan ruotsin puolelle rajan pintaan koska heidän verotuksensa kiristyisi niin paljon jos he tulisivat suomeen tätä asiaa on koetettu selvittää monta kertaa ja siitä on käyty myös valtiovarainministeriön kanssa neuvotteluja toki on myös niin että tässä verosopimuksessa on varmasti myös muita päivitettäviä asioita tämän ohessa kun kuitenkin tässä viidenkymmenen vuoden aikana on varmasti liikkuvuus myös pohjoismaiden välillä kasvanut erittäin paljon valtiovarainministeriö on kuitenkin ollut valitettavan penseä näihin muutoksiin mitä vaikkapa pohjola nordenin kautta tai yhteispohjoismaisessa yhteistyössä ensi viikolla kokoontuu pohjoismaiden neuvosto oslossa ja itse asiassa me tapaamme siellä rajaesteryhmän toimesta norjan valtiovarainministerin mielestäni tässä on vähän tämmöistä kuilua veroyhteistyön puitteissa pohjoismaisella tasolla pohjoismaiden neuvoston piirissä esimerkiksi valtiovarainministerit eivät kovinkaan säännöllisesti kokoonnu toisin kuin muiden hallinnonalojen ministerit tietenkin veropolitiikan kysymykset ovat puhtaasti kansallista lainsäädäntövaltaa ja näinhän sen täytyy ollakin mutta olisi erittäin tärkeää sopimuksia pystyttäisiin tarkastelemaan ja päivittämään olisi myös erittäin tärkeää että valtiovarainministerit kävisivät aktiivista pohjoismaista dialogia suomen osaltahan on tulossa esimerkiksi sellainenkin tapaus kun ruotsi lopettaa takuueläkkeen maksamisen kymmeniltätuhansilta jos ei jopa sadoiltatuhansilta suomalaisilta takuueläkkeen saajilta jos he he asuvat nykyään suomessa ja nämä henkilöt siirtyvät silloin suomen takuueläkkeen piiriin tästä tietenkin meille sitten valtiolle tulee kuluja mikä on ymmärrettävää mutta näissä asioissa kannattaisi tiivistää yhteistyötä pohjoismaisella tasolla

arvoisa puhemies

laki hiilen energiakäytön kieltämisestä on vihdoin saapunut eduskuntaan valitettavasti tähän prosessiin ovat liittyneet varsin pitkät neuvottelut ja sikäli on harmillista että se tulee vasta näin vaalikauden lopussa mutta tietenkin olemme tyytyväisiä että se vihdoin tulee tänne jonkin verran on herättänyt kritiikkiä se miksi laitetaan niin merkittäviä panostuksia siihen että tuetaan myös hiilivoimaloiden muuntumista kun olisi pitänyt enemmänkin tukea jotka ovat hoitaneet asiansa hyvin mutta jos miettii sitä mikä on kaikista tärkeintä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja estämiseksi niin kyllä se on se että ne suuret saastuttajat valitettavasti isot kaupungit vastaavat isosta osasta tämän maan ilmastopäästöjä ja jos mietitään energiaratkaisuja niin kyllä se on erittäin valitettavaa että meidän suurimmat kaupungit ovat kaikista suurimpia hiilen käyttäjiä

ja kuten tässä kollega edustaja hoskonen totesikin kyllähän suomalaisella chp osaamisella on aivan poikkeuksellinen rooli meidän maamme energiajärjestelmässä ja sillä olisi paljon tarjottavaa myös muille vastaaville alueille jos miettii pohjoisia

jonkin verran näitten suurten kaupunkien voimapuolueet ovat tätä keskustalaisen ministerin esitystä kritisoineet ja siinä vaiheessa tietenkin aina herää kysymys siitä miten on mahdollista että vaikkapa helsingin kaltainen tukholma on pystynyt jo aikaa sitten siirtymään hiilestä muihin ratkaisuihin ja uusiutuvan energian pariin monesti vastaus on sitten näillä pääkaupungin mahtipuolueilla ollut se että ne ovat jotenkin erilaisia kaupunkeja ja tukholma on rannikolla no käsittääkseni myös helsinki sijaitsee varsin hyvin rannikolla tämä asia on erittäin merkittävä globaalilla kansainvälisellä tasolla myös symbolisesti hiilen käyttö laskee varmasti joka tapauksessa mutta tällä on erittäin merkittävä vaikutus että suomi etunenässä on nyt kieltämässä hiilen käyttöä ja ja sitten meidän toki täytyy

edellisessä pykälässä lähetekeskustelussa ollut biopolttoaineiden sekoitevelvoitteiden lisääminen on erinomainen keino siinä tärkeää on tietenkin että suuret toimijat tässä maassa suuret kaupungit sitoutuvat siihen että myös ne irrottautuvat hiilestä koska muu maa sen on jo tehnyt aikaa

arvoisa herra puhemies vielä lyhyesti tästä energia asiasta kyllä kivihiilen käytöstä luopuminen pitkällä aikavälillä on järkevää mutta kuitenkin kaikissa olosuhteissa meidän on pidettävä huoli siitä että kaikki kaupungit lämmitetään ja energiaa tuotetaan todellakin niin kuin edustaja kulmuni sanoi tämän saman meren rannalla millä helsinki sijaitsee sijaitsee myös tukholma ja se tänä päivänä lämmittää uusiutuvalla koko miljoonakaupungin tukholma yksinään on suurempi kuin koko pääkaupunkiseutu suur tukholma on paljon paljon suurempi kuin suur helsingin alue kokonaisuudessaan ja tämä on toki mahdollista mutta tässäkään asiassa en pidä oikein siitä että mennään torvet soiden ja tehdään päätös vähän niin kuin ruotsalaiset tai saksalaiset ovat tehneet päätöksen että luovutaan ydinvoimasta jokainen järkevä ihminen tietää että semmoista valtavaa energiavajetta ei mikään sivistynyt valtio voi yhtäkkiä ratkaista se ei ole mahdollista pitää löytää pikkuhiljaa niitä ratkaisuja käytetään se olemassa oleva tekniikka loppuun aivan kuten omakotitalon energiataloudesta meillä puhutaan nyt paljon ja tämä liittyy aivan aidosti energiapolitiikkaan tämäkin aidosti tehokas nollaenergiatalo on mahdollista tänä päivänä rakentaa mutta jos joku asuu vaikka hyvin kunnostetussa kunnostetussa vanhassa rintamiestalossa jossa on oma tulisija ja vaikka puusauna ja sitten hyödynnetään vaikka ilmalämpöpumppua pikkusen talon lämmittämisessä niin se on aivan varmasti suomalaisen yhteiskunnan kannalta ja koko maailman kannalta se paras ratkaisu sillä jos sitten ruvetaan energiatehokasta taloa rakentamaan niin siinä käytetään valtava määrä luonnonvaroja eikä koskaan maailmassa saada sitä ilmastohyötyä jota tavoitellaan

koko ajan kun joudumme uudistamaan laitteita eihän voimalaitoskaan kahta kolmeakymmentä vuotta pitempään pelaa jolloin se on teknisesti loppuun käytetty silloinhan se on se hetki jolloin sitä uudistetaan käytetään uusia energiamenetelmiä ja viidenkymmenen vuoden kuluttua paljon paljon paremmassa tilanteessa lopuksi arvoisa puhemies kannattaa muistaa se että kun

kokonaispäästöjä tähän hetkeen niin olemme puolittaneet kokonaispäästöt tänä aikana ja katsokaapa hyvät ystävät mikä on suomen tilanne esimerkiksi autokannan suhteen vuonna yhdeksänkymmentä ja tänä päivänä ero on aivan valtava nyt alkaa olla kotitalouksia joissa on kaksi autoa parhaimmissa saattaa olla kolmekin elikkä autopuolellakin tämä kehitys on ollut valtavaa elikkä vuoden yhdeksänkymmentä aikaan ajettiin hyvin savuttavilla autoilla jotka tuottivat paljon päästöjä ja katku kaupungin kaduilla oli kamala mutta tänä päivänä se ahdistavuus on jo hävinnyt kun

ja ennen kaikkea nostamme sillä suomalaisen työn hinnan niin korkealle ettei kukaan halua sitä ostaa